lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies suomen maahanmuuttopolitiikan on että suomi on turvallinen ja samaan aikaan avoin kansainvälinen houkutteleva erityisesti kun puhutaan osaajien ja tekijöiden suomeen muutosta tämä mitä tänään käsittelemme täällä on tärkeä signaali emme tietysti tiedä mitä britannian ison britannian ja euroopan unionin välillä seuraavan kuukauden kuluessa vielä tapahtuu mutta on olemassa suuri riski että nykypäätösten pohjalta yhdistynyt kuningaskunta eroaa euroopan unionista ilman erosopimusta ja että ero tapahtuu jo reilun kuukauden päästä kahdeskymmenesyhdeksäs maaliskuuta kaksituhattayhdeksäntoista tästä syystä hallitus on valmistellut eduskuntaan lakiesityksen jolla poikkeuksellisesti jatketaan suomessa laillisesti oleskelevien ison britannian kansalaisten oikeutta työskennellä elää opiskella ja myös nauttia suomen sosiaaliturvajärjestelmän nykyisin tarjoamista eu kansalaisen eduista reilun puolentoista vuoden ajan eli vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti riippumatta siitä eroaako iso britannia unionista maaliskuun lopulla vai ei oleellista on että britit ovat rekisteröityneet suomeen eu kansalaisen oleskeluoikeutensa osalta tuohon eropäivämäärään mennessä tässäkin arvoisa puhemies käytän tilaisuutta hyväkseni lähettääkseni viestin kaikille suomessa asuville britannian kansalaisille muistakaa rekisteröityä koska vain rekisteröityneille henkilöille lakiesitys voimaan tullessaan tarjoaa mahdollisuuden jatkaa ilman oleskelulupaprosessia oleskelua ja työskentelyä suomessa tämän lain tarjoama mahdollisuus takaa siis briteille oleskeluoikeuden eli asumisen työnteon yrittäjyyden opiskelun perhe elämän jatkumisen keskeytyksettä mahdollisen eropäivän jälkeen

elämistä suomessa vaiko emme oleskeluoikeutensa rekisteröineiden brittien perheenjäsenten on myös mahdollista saapua suomeen ja hakea oleskelukorttia eropäivän jälkeenkin jos taas erosopimus saataisiin voimaan unionin ja ison britannian välillä tai jos yhdistynyt kansakunta jäisikin unionin jäseneksi laki kävisi luonnollisesti tarpeettomaksi ja tämä mahdollisuus on myös lain säätämisessä huomioitu lain soveltamisalassa olevat britit ja heidän perheenjäsenensä täyttäisivät lain voimaan tullessa sosiaaliturvalainsäädännön edellyttämän laillisen oleskelun vaatimuksen ja voisivat siis rekisteröityä myös työnhakijoiksi oleskeluoikeus sisältää oikeuden työntekoon yritystoiminnan harjoittamiseen ja näihin liittyvät sosiaaliturvaoikeudet
otetaan muutama vastauspuheenvuoro

tämä brexithän on sinänsä aivan mielettömän huono ajatus ja ikävä ajatus myöskin suomen kannalta mehän tietysti toivoisimme että britannia pysyisi euroopan unionin jäsenenä mutta on ymmärrettävää että jos se nyt kuitenkin jollain tavalla toteutuu mistä me me emme vielä tiedä niin sitä varten tehdään valmistavaa lainsäädäntöä ja samassa yhteydessä turvataan sitten myöskin britanniassa olevien suomalaisten vastaavat edut tässä mielessä tätä esitystä täytyy tietenkin kannattaa mutta on pidettävä mielessä se sanon nyt suoraan että tässä hankkeessa sinänsä tässä brexit hankkeessa ei ole mitään järkeä

arvoisa arvoisa puhemies monet ovat haaveilleet euroopan unionin hajoamisesta ja maiden lähdöstä euroopan unionista ja hehkuttaneet mitä kaikkea hyvää se kansalaisille voisi merkitä nyt nähdään hyvin konkreettisesti ison britannian kohdalla millä tavalla hyvässä mielessä olemme keskinäisriippuvaisia euroopan unionissa niin että voimme työskennellä opiskella elää tavallista elämää myöskin toisessa euroopan unionin jäsenmaassa ja kun tämä oikeus ollaan menettämässä millainen tragedia se perheiden kohdalla on ja tässä tapauksessa olisi viidentuhannen britin kohdalla suomessa ellei tätä lakiesitystä olisi olen hyvin samaa mieltä edustaja salolaisen kanssa siitä että tässä ollaan nyt menettämässä nimenomaan integraation parhaita puolia kansalaisten vapaata liikkuvuutta ja on tärkeää että tähän vastataan tällä lainsäädäntöhankkeella mutta toivottavasti joko sopimuksen mukainen brexit toteutuu tai brexit ei toteudu ollenkaan

puhemies arvostan edustaja salolaisen suorapuheisuutta ei tarvitse arvuutella mitä mieltä hän on kanta tulee selvästi kävimme edustaja salolaisen ja joidenkin muiden edustajien britannia ystävyysryhmän kanssa toukokuussa kaksituhattakuusitoista britanniassa ennen tätä äänestystä ja kyllähän silloin oli merkille pantavaa että heidän ulkoasiainvaliokunnassaan puheenjohtaja kannatti lähtöä silloin ymmärsi että lähtö saattaa tulla ja nyt olemme tässä ei ole myöskään salaisuus että olen astetta eu kriittisempi kuin edustaja salolainen on siinä mielessä korostan tietysti sitä että maan britannian kansan ja yli seitsemäntoista miljoonan äänestäjän tahtoa kansanäänestyksessä pitää kunnioittaa kuten pääministeri may on myös todistanut toisaalta täytyy sanoa niin kuin ulkoministeri soini on sanonut että kyllähän tämä suomelle kansallisesti tappio on meiltä menee eussa joka esimerkiksi puolustusyhteistyössä on on ollut hyvin samalla linjalla meidän kanssamme samoin esimerkiksi vapaakaupan

arvoisa rouva puhemies ylipäänsä tähän brexit kysymykseen tietysti britit päättävät itse suvereenina itsenäisenä kansakuntana mitä tekevät mutta kai on paikallaan sanoa se tämä suomen edun mukaista ole mitenkään britannia on ollut suomelle hyvä kumppani eussa meillä on ollut samanlaisia tavoitteita mutta kun tässä vaikeassa tilanteessa nyt ollaan euroopassa niin pidän hallitukselta erittäin viisaana tekona tätä että brittien oikeudet suomessa turvataan ja pidetään tätä vapaata liikkuvuutta yllä se on meidän etumme ja olen samaa mieltä kuin täällä aikaisemmat puhujat että toivottavasti briteissä asuvien suomalaistenkin asema pystytään hyvällä diplomatialla huolehtimaan tietysti olisi mukava kuulla hallituksen edustajilta en tiedä onko sisäministerillä siitä tietoa tai niillä keitä paikalla on miten tämä aiotaan hoitaa tiedän itsekin omasta tuttavapiiristäni että on henkilöitä jotka ovat hakeutuneet britannian kansalaisiksi selvitäkseen tästä tilanteesta mutta hyvää reagointia hallitukselta ja oikea linja

arvoisa rouva puhemies toki se on totta että yhden eu kriittisen jäsenen eroaminen eusta ei ole suomen edun mukaista mutta siitä huolimatta olen eri mieltä edustaja salolaisen kanssa siinä että kyllä britannian eropäätös on kuitenkin osoitus siitä demokratian toimivuudesta mikä britanniassa on toteutunut siinä mielessä meidän täytyy kunnioittaa äänestyksen tulosta ja ottaa tästä myös vaari elikkä kyllähän se kritiikki mikä on britannian kautta tullut eun toimivuudesta on otettava vakavasti myös suomessa suomessa on ikävä kyllä tämmöinen kumarteleva tapa eun suuntaan täällä kritisoida ja vaatia enemmän itsemääräämisoikeutta ja päätöksenteko oikeutta meille tärkeisiin asioihin siinä mielessä en ole edustaja salolaisen kanssa samaa mieltä britannian ero on täysin ymmärrettävää kun katsoo mitä heille on tapahtunut esimerkiksi esimerkiksi maahanmuuton halpatyöllisyyden vyöryn kautta ja monen muun suhteen kautta ja siinä mielessä tämän kehitys varmasti euroopassa jatkuu edelleen
arvoisa puhemies tähän brexitiin liittyy mielestäni sellainen paradoksi että siinä äänestyksessä äänestäjät varmaan ikään kuin eliitin näkökulmaa vastaan ja lopputulos on kyllä se että tässä tavallinen kansalainen kärsii kaikkein eniten siinä kärsii se pohjoisenglantilainen työntekijä joka menettää oman työpaikkansa kun autotehtaat siirtyvät muualle siinä kärsii muissa eu maissa olevat britit joita nyt suomi tässä omalta osaltaan auttaa mikä on tietysti tärkeä asia ja ja hyvä että me teemme sen minkä voimme mutta siinä on monia hankaluuksia ei vähiten niille jotka asuvat esimerkiksi espanjassa tai muille maille joissa on ylipäätään siis valtava määrä brittejä eli eli tässä ei kyllä ollenkaan siihen lopputulokseen tulla mitä on tavoiteltu mutta sen sijaan tämä on kyllä erittäin hyvä opetus meille kaikille mitä siitä seuraa se on aivan kuten alexander stubb sanoi että kyllä internetistäkin voi pois lähteä mutta ei siinä mitään järkeä ole ja tämä on aivan samantasoinen

puhemies tuossa edustaja niikko sanoi että tässä kansanvalta toimii hyvin olen eri mieltä briteillä on nyt vain huonoja vaihtoehtoja he eivät niistäkään pysty yhtäkään valitsemaan ei minkään vaihtoehdon taakse synny enemmistöä eli se kertoo ehkä politiikan ongelmista euroopassa mitä tällä hetkellä on onneksi suomessa pystytään päätöksiä tekemään yksi syy britannian kansanäänestyksiin varmasti montaa mieltä että briteille on aina kerrottu vähän vinoa tietoa euroopan unionista muistan että kun itsekin olin siellä töissä niin eun talouden hoidostakin aivan siellä välillä viitattiin ja kansa ei välttämättä tiennyt mitkä ovat oikeat vaihtoehdot tässä todellisuudessa tämä lakihan on on hyvä siellä euroopan unionissa myöskin työskentelee tuhansittain brittejä tällä hetkellä ilmeisesti jatkavat siellä työtään kysynkin ministeriltä miten miten näille

britannian kansalaisille sitten käy jotka tänä päivänä muuten hakevat luxembourgin kansalaisuutta kilpaa

sinänsähän tietysti britanniassa demokratia on toiminut silloin kun on äänestetty mutta tällä hetkellä tilanne on se että me emme tiedä mikä on demokratian lopputulos britanniassa tässä kyseisessä asiassa tämä ihan edustaja niikollekin tiedoksi sinänsä se että päätetään asioista siitä mitä briteille tapahtuu suomessa sen jälkeen jos brexit tapahtuu on hyvä asia ja se on hyvä asia että myöskin turvataan sellaisten suomalaisten asema jotka tällä hetkellä ovat briteissä

suomessa ja isossa britanniassa on nyt tuhansia ihmisiä jotka miettivät mikä heidän tulevaisuutensa on on hyvä että tällä esityksellä luodaan suomessa asuville briteille selvyys ja turvaa heidän tulevaisuudelleen brexit on erityisen vaikea paikka ulkomailla asuville briteille

haluaisin kysyä ministereiltä mikä on suomessa asuvien brittien kohtalo jälkeen onko tällä hetkellä paljon kansalaisuushakemuksia vireillä arvoisa puhemies brexitin vaikeus ja vapaan liikkumisen arvo kirkastuu erityisesti pohjois irlannin rajakysymyksen vaikeuden kautta ja nimenomaan pohjois irlannin rajakysymys on yksi syy miksi tämä sopimus on nyt ongelmissa tulee mieleen ettei brexit kansanäänestyksen alla hahmotettu mitä kaikkia ongelmia siitä vielä seuraa erityisesti vapaan liikkuvuuden ja irlannin rajan kanssa

rouva puhemies on erittäin hyvä että tähän brexit tilanteeseen ollaan nyt varautumassa sillä tavalla että erityisesti tavallisten kansalaisten arjen sujuvuus näitten viidentuhannen britin arjen sujuvuus täällä suomessa pyritään varmistamaan he ovat täällä työssä opiskelemassa tulleet ehkä puolisoina maahan ja on tärkeää että nimenomaan juuri ennen kuin edes tiedämme mitä tässä loppujen lopuksi tulee tapahtumaan nämä asiat kuitenkin pyritään mahdollisimman hyvin hoitamaan suuressa valiokunnassa olemme käsitelleet myöskin sitä miten kovan brexitin tilanteessa esimerkiksi liikenneyhteydet ja vastaavan tyyppiset asiat pystytään hoitamaan ja kyllä näihin asioihin on varauduttava etukäteen näyttää siltä että suomen puheenjohtajuuskaudelle tulee pahimmillaan tai parhaimmillaan miten asiaa haluaa katsoa varsin haasteellisia selvitettäviä käytännön asioita ja siinä mielessä on hyvä että olemme itsekin näihin tilanteisiin varautuneet ehkä edustaja niikolle toteaisin että kun eu on kuitenkin tämmöinen päätöksenteon kehikko niin kuin tämä eduskunta tai kunnanvaltuustokin niin sehän minkälaista

arvoisa rouva puhemies ison britannian brexit brexit ero on valitettava se on valitettava koko eulle ja uskon että se on vahingollinen lopulta myös isolle britannialle ja eun ja sitä kautta suomenkin turvallisuudelle on hyvä että ministeri mykkäsen johdolla tehdään nyt nimenomaan etukäteen varautuen tätä lainsäädäntöä kyllä ihmettelen kun kuulin sosiaalidemokraattien riveistä että lainsäädäntöä ryhdyttäisiin tekemään siinä vaiheessa kun brexit on jo toteutunut totta kai tämän lainsäädännön pitää olla arvon

arvoisa puhemies edustaja tolppanen kyllähän meillä on sotaakin varten lainsäädäntö olemassa vaikka meillä luojan kiitos ei ole sota vielä syttynyt tämä hallituksen esitys joka koskettaa britannian kansalaisten siis niiden jotka ovat rekisteröityneet tänne mahdollisuutta jatkaa elämäänsä täällä kuten tähänkin saakka oikein hyvä ja kannatettava esitys ehkä paras puoli tässä esityksessä on juuri se että se tekee tästä brexitistä mahdollisimman helpon se että näille täällä oleville briteille ei koidu juuri mitään muutoksia suomessa oleskeluun verrattuna siihen mitä se on ollut aiemmin todistaa heillekin ja meille kaikille että ilman ilman eutakin voi olla elämää tämä jopa saattaa rohkaista euta ja sen jäsenvaltioita tulevaisuudessa kehittämään itseään yhä enemmän kohti itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyötä pois tältä nykyään vallalla olevalta liittovaltion tieltä

rouva puhemies se on sanottava että brexit pallo on britannialla itsellään ja me muut teemme tässä sen minkä me voimme vahinkojen minimoimiseksi koska ei tämä brexit tulipa siitä minkälainen sopimus hyvänsä voi täyttää niitä etuja hyötyjä mitä eu jäsenyydellä saa se on selvä ja on aivan paikallaan että suomen hallitus on tehnyt lakiesityksen suomessa asuvien brittien oikeuksien turvaamisesta koska eivät kansalaiset tähän sotkuun ole syypäinä ja me turvaamme brittien oikeudet suomessa teemme sen tarvittaessa yksipuolisesti ja etukäteen tämän no deal ratkaisun varalta ja oletamme tietysti että saamme vastavuoroisen kohtelun sitten britanniassa asuville suomalaisille mutta siitä me emme vielä voi tietää

arvoisa rouva puhemies viisas oppii virheistään tosi viisas muiden virheistä kyllä minäkin näen samalla tavalla kuin edustaja tuppurainen että ei tämä brexit kyllä mikään demokratian voitto ole vaan tämä on enemmänkin mielikuvien ja populistisen politiikan

surullinen esimerkki siitä miten voi yksi henkilö omilla vaalilupauksillaan ja omaa kannatustaan nostaen esittää tämmöisiä kansanäänestyksiä joita lähdetään sitten täysin väärillä tiedoilla viemään eteenpäin ja annetaan monimutkaisista asioista ihmisille sellainen kuva että kun äänestätte brexitin puolesta niin pannaan enemmän rahaa terveydenhuoltoon ja kaikki menee paremmin tämä on populismin surullinen esimerkki ja vältetään tätä nyt suomessa vältetään myös ennen omia vaalejamme antamasta semmoisia vaalilupauksia että monimutkaisissa asioissa ikään kuin joku yksittäinen asia ratkaisee kaiken ei tule ratkaisemaan kyllä enemmänkin pitää keskittyä siihen että tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja edistetään sillä tavalla suomen vientiä
arvoisa rouva puhemies olin itse vaalitarkkailijana silloin juhannuksen aikaan vuonna kaksituhattakuusitoista lontoossa kun tätä kansanäänestystä järjestettiin kyllä varmasti äänestystulos sinänsä perustui ihan rehellisiin vaaleihin mutta kyllähän paljon oli liikkeellä harhaanjohtavaa ja suorastaan totuudenvastaista tietoa ja uskon että monet siellä myös katuvat sitä millä tavoin äänestivät on hyvä että tässä asiassa ollaan nyt liikkeellä ja että hallitus on tuonut tämän esityksen jos brexit toteutuu kovana niin joudumme varmasti vielä monta muutakin kertaa tässä salissa ja seuraava eduskunta myös tätä asiaa joltakin kantilta käsittelemään kun ministeri mykkänen on paikalla niin yksi merkittävä liittyy yhteistyöhön sisäisen turvallisuuden kysymyksissä esimerkiksi poliisi ja tiedusteluyhteistyön osalta jossa britannialla on ollut hyvin tärkeä rooli euroopan unionissa ja myös suomen kannalta se on erittäin tärkeä kumppani ollut

puhemies kyllä siinä vaiheessa kun edustaja salolainen aika hyvin tämän keskustelun avasi niillä sanoilla että eihän tässä brexitissä sinänsä ole mitään järkeä maalaisjärjellä on hyvin helppo tulla tähän samaan johtopäätökseen näin se on ja ja tässä mennään täällä on ollut monia viisaita puheenvuoroja itse painottaisin ministerille myös sitä että tietenkin on hyvin tärkeää myös katsoa sitten miten suomalaiset jotka ovat siellä briteissä tulevat pärjäämään tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeä kysymys sinänsä edustaja satonen otti mielestäni aika hyvin esille sen näkökulman että viime kädessähän tästä ratkaisusta kärsii aivan tavallinen kansalainen hän kuvasi sitä miten briteissä tavallinen kansalainen siitä joutuu kärsimään ja kyllä minä sanoisin että tällä brexitillä joka tapauksessa kävi miten kävi kävi sitten kova tai pehmeä tulee olemaan pahat seuraukset myös suomen taloudelle esimerkiksi ja myös suomalainen ihan tavallinen ihminen tulee siitä kärsimään aika lailla ovat pelottavat suorastaan pahimmillaan ja siksi tietenkin kaikki nyt seuraamme mitä siellä tapahtuu toivomme että jollain tavalla järki voittaisi mutta sinänsä kyllä haluan yhtyä edustaja salolaisen näkemykseen siitä että eihän tässä kyllä tällaisenaan mitään järkeä ole

arvoisa puhemies jotenkin kun kuunteli näitä välihuutoja kun perussuomalaiset edustajat esittivät näkemyksiä siitä että tämä on ollut kansan tahto ja ja tämä on myös merkki herätellä euta ja kun täältä kuului tämmöistä että järjetöntä puhetta niin mietitäänpäs nyt

meidän täytyy ottaa opiksi miten me otamme opiksi jos me emme sen jälkeen herätä keskustelua siitä mistä mikäkin johtui miten me me voisimme tehdä asioita toisin yksi merkittävä asia on on ollut vapaa liikkuvuus joka häiritsee ihmisiä siinä että täällä liikkuu ihmisiä ympäri ämpäri eurooppaa sanotaan nyt ihan suoraan kuka milläkin asialla

sen jälkeen ministeri vastaa ja sitten mennään puhujalistalle

edustaja laukkanen täältä mainittiin nyt nimi
arvoisa puhemies kiitos tästä nimen mainitsemisesta britannian eu erosta on vaikea löytää hyviä asioita britannia on saari nyt se on sitä myös henkisesti tämän brexitin toteutumisen jälkeen britannia eristäytyy niin työvoiman suhteen kaupan suhteen sotilaallisesti kuin ennen kaikkea vaikuttavuuden suhteen mikä on heidän roolinsa tulevassa eussa on vaikeaa yhtyä siihen iloon jota jotkut täällä kokevat siitä että britannia eroaa eusta kyllä pidän sitä kokonaisuutena surullisena ja tappiollisena suomen kansalle ja suomen taloudelle ja ja annan kyllä kiitosta ministeriölle siitä että mennään etunojassa tässä ja valmistaudutaan siihen että ne ihmiset britannian kansalaiset jotka täällä voivat rauhallisin mielin edelleen olla suomessa ja kokea että heidänkin asioitaan täällä hoidetaan
otetaan tässä vaiheessa ministerin vastauspuheenvuoro elikkä nyt koska hänellä on aikataulueste jäädä tänne ja jatketaan sitten

hyvästä keskustelusta olen tyytyväinen että näyttää myös laajalti eduskunnassa nauttivan ymmärrystä tämä hallituksen huoli näiden viidentuhannen brittikansalaisen tilanteesta ja halu mahdollistaa heidän oleskelunsa saumaton jatkuminen täällä eräitä kysymyksiä tässä useampi edustaja aivan ymmärrettävästi kurvinen salolainen viitanen ja useat muutkin nosti esiin suomalaisten aseman ison britannian alueella siellä asuessaan brittihallitus sinänsä on luvannut että hard brexitin oloissa oleskeluoikeudet myöskin heille taataan mutta tässä käymme koko ajan keskusteluita britannian viranomaisten kanssa siitä että haluamme nähdä mustaa valkoisella tähän liittyen edustaja tolppanen kysyi miksi säädämme lakia täällä jo nyt vaikka ero ei ole selvä niin luonnollista on että tämä ei päivässä tapahdu ja ero taas tapahtuu yhdessä yössä jolloin on erittäin tärkeää että brittikansalaiset ovat täällä koko ajan laillisesti näin ollen myöskin on tärkeää että britannian hallitus pystyisi toimimaan ajoissa eu kansalaisten oikeuksien takaamiseksi käytän tämän tilanteen hyväksi viestittääkseni myös edustajienkin kautta että aivan yhtä lailla myös suomalaisten jotka asuvat isossa britanniassa on syytä viimeistään nyt tehdä eu kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintinsä

totta kai toivomme että löydämme siihen mennessä euroopan unionin ja ison britannian välillä sivistyneen sopimuksen jonka myötä sujuva liikkuvuus britannian ja eu valtioiden välillä onnistuu tarvittaessa tietysti eduskunnan täytyy tarkastella sitten mahdollisuutta kahdenvälisestikin brittikansalaisia koskien tämän asian järjestämiseen on kuitenkin tämän lain puitteissa selvää että pysyvä poikkeus nimenomaan ison britannian kansalaisille suhteessa muihin kolmansien maiden kansalaisiin on hyvin perustavaa laatua oleva ja perustuslaillinen kysymys suomessa jolloin emme lähteneet sitä ovea raottamaan tämän esityksen puitteissa kun todella reilussa kuukaudessa on on tarpeen saada tämä laki myös voimaan kysyitte myös onko kansalaisuuksien hakeminen suomessa brittikansalaisten taholta lisääntynyt nyt ei ole viime kuukausina näkynyt vielä mitään suurta muutosta tässä kaksituhattakuusitoista haki yhdeksänkymmentäyhdeksän henkilöä kaksituhattaseitsemäntoista henkilöä viime vuonna noin kaksisataakolmekymmentä henkilöä ja tämän vuoden tammikuussa vain reilu kymmenen henkeä mutta varmasti näitä hakemuksia ja hyvä niin jos on suomeen pysyvästi asettuneita brittejä tulee myös näkymään jos he kansalaisuuden edellytykset täyttävät kuten edustaja räsänen sanoi totta kai iso britannia on meille aivan olennainen kumppani yksi olennaisimmista kumppaneista sisäisen turvallisuuden poliisi ja tiedusteluyhteistyön kesken tästä viimeksi torstaina kävin sisäasiain ja oikeuskomissaari kingin kanssa euroopan unionin puolelta keskusteluita hän myös britannian kansalaisena on on tietysti hyvin huolestunut siitä miten tämä hoidetaan toisaalta esimerkiksi kansliapäällikkömme oli juuri hiljattain lontoossa keskustelemassa poliisiviranomaisten kanssa uskon että meille kyllä hyvää tahtoa tässä suhteessa riittää mutta on olennaista että turvallisuusasioissa ison britannian vahva turvallisuuskoneisto on jatkossakin osa eurooppaa ja me olemme myös osa

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin tarpeellinen lakiesitys ja on hyvä että se annetaan eduskunnalle nyt me tarvitsemme aikaa varautua brexitiin ja ja kiitos ministerille hyvistä vastauksista nyt tulee kyllä hyvä kysymys vaikka valitettavasti ministerillä ei ole siihen mahdollisuutta vastata mutta ainakin aikakirjoihin jättää minä haluan myös kompata tässä edustaja eestilän hyvää puheenvuoroa siitä populismista joka politiikassa synnyttää tämäntyyppisiä ongelmia joita nyt ei pelkästään ison britannian parlamentissa vaan myös muissa eurooppalaisissa parlamenteissa yritetään parsia parsia kokoon varokaamme joutumasta samanlaiseen tilanteeseen tai uhriutumasta tästä keskustelusta jota suomessakin käydään vähän reunasta reunaan isolla britannialla on merkittävä rooli puolustusyhteistyössä ja sisäisen turvallisuuden yhteistyössä ja ja olisin kysynyt ministeriltä ja aion kysymyksen esittää tuolla kuppilan puolellakin mikä on valtioneuvoston näkemys siitä rakennammeko turvallisuusyhteisön ison britannian kanssa jatkossa vain ainoastaan kahdenvälisillä sopimuksilla maiden kanssa vai synnytämmekö euroopassa yhteisen sopimusjärjestelmän ison britannian kanssa liittyen puolustusyhteistyöhön ja sisäiseen turvallisuuteen

arvoisa rouva puhemies edustajat eestilä ja ala nissilä ja tuppurainen te muun muassa väititte että populismin ja väärän tiedon takia britanniassa äänestettiin euroeron puolesta eikö kyse pikemminkin ole siitä että siellä kansallisidentiteetti on nostanut päätään sen tähden että euroopan unioni on epäonnistunut monessa asiassa kuten mekin täällä pohjolassa hyvin tiedämme on tullut pankkikriisiä pakolaiskriisiä on tullut halpatyöntekijäkriisiä

jos kansalaiset eivät saa itse päättää edes pienistä asioista niin kyllähän se nyt on selvä että ihmiset äänestävät silloin toisella tavalla kuin odotetaan ja monille teille poliitikoille näyttää tulevan yhä uudelleen yllätyksenä se että kansa voi äänestää niin sanotusti väärin

olevaa kansaa siinä miten heidän tulisi äänestää siinä mielessä hämmästelen näitä puheita että omassa eduskunnassamme halvennamme demokratiaa tällä tavalla

on hyvä että hallitus reagoi näin ennakkoon ja mielestäni tämä on ainoa järkevä ratkaisu hiukan pohdituttaa se asia minkälaisella tilannekuvalla ja informaatiolla britit päätyivät tähän vastaukseen ja tästä tullaan oikeastaan edustaja niikon vastaukseen toista kautta minkälaista hybridivaikuttamista siellä tapahtui saivatko britit aivan rehellisen kuvan siitä mitä tämä brexit merkitsee tai ei merkitse toivoisinkin että pohdittaisiin enemmän niin eu tasolla kuin suomessakin kuinka kuinka tämmöiseen hybridivaikuttamiseen päädyttiin ja mitä oppeja me voimme tästä saada koska meilläkin on vaalit tulossa ja monessa muussa maassa on vaalit tulossa ja selkeä trendi tuntuu olevan että että hybridivaikutetaan tiettyjen valtioiden toimesta ja halutaan myös järkyttää näin eun yhtenäisyyttä

arvoisa rouva puhemies briteillä on tietenkin täysi oikeus tehdä ihan ikiomat ratkaisunsa kansallisesti se ei kuulu meille emmekä me ole myöskään pyrkineet puuttumaan siihen vaan me olemme vain seuranneet mitä siellä on tapahtunut mutta meillä on täsmälleen täsmälleen eun jäsenenä oikeus sanoa että se ei ole meidän kansallisten etujen mukainen ratkaisu ja sen me sanomme ihan selkeästi se vahingoittaa meidän talouselämää se vahingoittaa suomalaisten opiskelijoitten mahdollisuuksia toimia britanniassa ja niin poispäin eli eli tämä on täysin selvä asia britit hoitavat oman oman asiansa tämä vain tapahtuu valitettavasti tilanteessa jossa eurooppa on yhä suuremmin ahdistettu sekä venäjältä että yhdysvalloista ei yhdysvaltojen presidentillä ole kovin kaunista kuvaa euroopan unionista tämä on hyvin tärkeätä että me olisimme nyt mahdollisimman yhtenäisiä muun muassa kauppapoliittisesti koko maailmaa ajatellen niissä neuvotteluissa joissa meidän pitää olla ja brittien lähtö

puhujalistaan ja meillä on tässä kymmenisen minuuttia aikaa kun tämä oli tämä aikarajoitettu kohta
arvoisa rouva puhemies suomen hallitus ansaitsee kiitoksen ripeästä toiminnasta yhdistyneitä kuningaskuntia ja koko eurooppaa uhkaavan kriisin haittavaikutusten minimoinnista esitys euroopan unionista eroa tekevän maan kansalaisten oikeuksien turvaamisesta on sisällöltään kannatettava meillä ei ole mitään syytä rangaista suomessa asuvia brittejä tekemällä heidän oleskelunsa laillisuudesta epävarmaa oletamme toki vastavuoroisuutta sekä suomen että muiden eu maiden kansalaisten kohtelussa mutta se ei ole ainoa saati määräävä peruste täällä asuvien yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaisten asema on turvattava tarvittaessa yksipuolisesti heistä tuskin kovin moni on halunnut tätä eu eron järjettömyyttä

ole talouden suurvalta me tarvitsemme eurooppaa me tarvitsemme euroopan unionin jäsenyyttä toivottavasti toivottavasti tästäkin kasvaa yksimielisyys joka johtaa meidät syvenevään yhteistyöhön muiden eu maiden kanssa

arvoisa puhemies ensin ihan pari kommenttia keskustelussa esille nousseisiin asioihin täällä sanottiin että tämän brexitin että ei äänet voittivat taustalla oli se että oltiin huolissaan maahanmuuton kasvusta näin varmaan oli mutta mitä nyt on tapahtunut nyt on tapahtunut kyllä se että eu kansalaisia on muuttanut jo enemmän britanniasta ulos kuin sinne on muuttanut sisään mutta maahanmuutto ei kyllä ole vähentynyt afrikkalaiset ja aasialaiset ovat paikanneet kyllä sen

jäädä eun ulkopuolelle näinhän se ei ole aivan kuten edustaja tuppurainen sanoi

ei voi olla samoja etuja kuin jäsenillä jäsenillä on itse näen sen niin että kun kun mahdollistaa oikeuksien jatkumisen kaksituhattakaksikymmentä loppuun asti se mahdollistaa suomessa asuville briteille suomen kansalaisuuden hakemisen ja sitä kautta heidän oikeutensa varmistamisen täällä eli se on tärkeä asia edellisessä puheenvuorossa edustaja löfström erinomaisesti kävi jo läpi sitä minkä takia on on tärkeää että myös jatkossa suomella on hyvä suhde britanniaan ennen kaikkea puolustusyhteistyön totta kai myös kauppayhteistyön takia eilen kävin sellaisessa yrityksessä kuin parkanon listatehdas oy jossa jossa

sieltä oltiin huolissaan siitä miten se vaikuttaa meidän työllisyyteemme eli eli nämä asiat ovat tärkeitä ja tietysti lentoliikenteen sujuminen ja ja monet monet muut asiat arvoisa puhemies aivan lopuksi haluaisin vielä muutamalla sanalla kommentoida tätä brittiparlamentin tilannetta kun oli mahdollisuus osallistua myös brittikonservatiivien puoluekokoukseen kun siellä kuunteli erityisesti näiden kovan brexitin kannattajien puheenvuoroja jäi kyllä aika erikoinen fiilis he puhuivat siitä

että että eu britannian sijasta nyt britannia katsoo globaalisti koko maailmaan ja maailmantalouskasvusta suuri osa tulee eun ulkopuolelta niin että heillä on mahdollisuus saada uusia markkinoita eurooppalaisten markkinoiden tilalle siinä tuli kyllä minulle mieleen että suomalaiselta tekstiiliteollisuudelta ja jalkineteollisuudelta voi kysyä kuinka helppo niitä uusia markkinoita oli sen jälkeen maailmalta löytää kun neuvostoliiton kauppa romahti eli ei ihan mitä tahansa kannattaisi ihmisille puhua mutta valitettavasti tilanne on tällainen eikä työväenpuolueen osalta jeremy corbynin johdolla tilanne ole juurikaan parempi eli eli siellä yksinkertaisesti ei ole poliittista päätöksentekokykyä ja se tällä hetkellä koituu kansalaisten isoksi

arvoisa puhemies täällä ovat jo tulleet hyvin esiin kansalaisten oikeudet ja mielestäni on tärkeää että briteille suomessa ja myöskin suomalaisille briteissä tänä hyvin epävarmana hetkenä taataan ne oikeudet että he voivat jatkaa työskentelyä opiskelua tässä myöskin näkee ne edut mitä eussa on ollut on ollut helppoa tulla toiseen maahan on voinut mennä erasmus opiskelijavaihtoon ja niin poispäin tämä tulee näkyväksi silloin kun näihin tulee ongelmia

juuri nyt sitten ehkä pari sanaa suomen ja britannian yhteistyöstä täällä on jo tullut esille miten tärkeä taloussuhde meillä on britanniaan väitän että työttömyyttä tulee kanaalin molemmin puolin tämän päätöksen myötä on brittiyrityksiä joiden markkinat häviävät ja meiltä häviää osittain sitten britanniassa markkinoita tämä brexit tällä hetkellä ei varmaankaan ole eun etu eikä brittien etu

täällä on puhuttu vähän ulkopolitiikasta mutta kehitysyhteistyössä britannia kuuluu niihin maihin jotka ovat saavuttaneet nolla nolla pilkku seitsemän prosentin tason eli tekevät paljon kehitysyhteistyötä jos katsomme esimerkiksi afrikan sarvea ja pohjois afrikkaa britannia on meidän aktiivisimpia kumppaneitamme kaikessa kehitysyhteistyössä on erittäin tärkeää että se on voinut toimia eun sisällä ja on voitu koordinoida toimintoja on huono asia jos nyt tämä yhteistyö maailmalla hajoaa eun britannian ja meidän kesken

kaksi vuotta sitten näin sinä sanoit kolme vuotta sitten näin eikä oteta lukuun niitä uusia selvityksiä joita on tehty siitä miten tämä vaikuttaa britannian talouteen niin onhan se huonoa politiikkaa voimme ehkä sen ottaa oppia ettemme tekisi itse samanlaista ja aivan viimeisenä täällä tuotiin hyvin esiin se mitä tämä merkitsee suomen puheenjohtajuuskaudelle joka alkaa tämän vuoden puolessavälissä meidän pöydällämme ovat mahdollisesti koko eun tulevaisuuteen liittyvät vaikeimmat ongelmat ja tähän on hyvä nyt varustautua

arvoisa puhemies hallituksen esitys on hyvä totta kai me haluamme varmistaa sen että suomessa olevat noin viidentuhannen britannian kansalaista voivat jatkaa täällä työskentelyä ja asumista ja siinä mielessä tämmöinen ennakoiva lainsäädäntö on tarpeellista tällaisessa tilanteessa omassa puheenvuorossani en ole ottanut kantaa siihen mikä tämä ison britannian päätös euroerosta on onko se hyvä vai huono toki sen tunnustan että se on huono suomen näkökannalta kuten tänään aikaisemmissakin puheenvuoroissa mainitsin tokihan suomi hyötyisi siitä että meillä olisi tällainen euroopan unioniin kriittisesti suhtautuva jäsenvaltio joka ajaa tai ajoi hyvin paljon samoja asioita kuin suomi euroopan parlamentissa mutta meidän täytyy kuitenkin ymmärtää se että kyllä kansalaisiin vaikuttavat myös mielikuvat ja tosiasiat siitä mitä euroopan unionin sisällä tapahtuu pankkikriisi yksistään on jo pelkästään suomessa aiheuttanut sen että meillä on valtiolla muutaman kymmenen miljardin euron takaukset niihin lainoihin joita kreikka irlanti espanja ja moni muu maa ovat ottaneet selviytyäkseen omista talouskriiseistään pelkästään

evmään vakausmekanismiin laitetut rahat ovat noin kaksitoista miljardia euroa yksistään siinä mielessä kun tällaisiin vastuisiin joudutaan sen tähden että muut euroopan jäsenvaltiot eivät noudata niitä sopimuksia joita ollaan yhdessä tehty kyllä se asettaa jokaiselle veroja maksaneelle suomalaiselle sen kysymyksen mitä järkeä tällaisessa yhteistyössä on missä me olemme maksajan roolissa aina ensimmäisenä toisekseen pakolaiskriisi osoitti sen että yksikään euroopan unionin maa ei saa itsenäisesti päättää siitä kuka sen maaperälle astuu tätähän koeteltiin meillä kaksituhattaviisitoista ja tässä talossa tässä hallituksessa mikä tässä talossa istuu ei ollut pientäkään tahtoa ajaa suomalaisten etua ja katsoa edes ketä tähän maahan marssii ja tulee tekemään pahojaan olin itsekin mukana ja yritin tätä omalta osaltani estää ja puhuin tästä monta kertaa mutta ne puheet menivät kuuroille korville sitten täytyy myös muistaa se että varsinkin vaalikauden alkupuolella tämän eduskunnan koko lainsäädännöstä noin kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia perustui ratifiointeihin euroopan unionin lainsäädännön toteuttamiseen suomessa joten jos suomen valtiosta tulee sellainen valtio joka on vain jatke euroopan unionin tahtotilalle silloinhan me emme kulje oikeaan suuntaan tämä on se huoli mikä uskoakseni britannian kansalaisilla on ollut ja tämä huoli on yhteinen monessa muussakin euroopan maassa ja sen tähden

arvoisa rouva puhemies en varmaan itsekään väitä onko joku täällä erityisesti oikeassa tai väärässä mutta tämä brexit on vaarallinen esimerkki siitä koko poliittinen järjestelmä euroopassa joutuu jos me hyväksymme sen että mitä tahansa tietoa saa antaa minkä tahansa välineen kautta facebookia sosiaalista mediaa ei varmaan voi estää mutta tämä osoittaa hyvin sen että kun ennen vaaleja annetaan kaikennäköisiä lupauksia että elämä paranee ja kaikkeen voidaan panna enemmän rahaa niin sitten kun tulee kuitenkin se todellinen vaali niin huomataan että kaikki ne jotka ovat luvanneet häviävät maan alle tämä voi toistua missä tahansa euroopan maassa se voi toistua suomessakin meilläkin on tulossa vaalit kuka näihin vaaleihin vaikuttaa ja millä tavalla ja jos me vaalilupauksien kautta menemme monimutkaisia asioita esittämään niin että kun tehdään tämä tai tämä niin siitä tulee kansalle hyvää ja sitten kansa pettyy niin koko poliittinen järjestelmä menettää kasvonsa suomen vahvuus on kautta aikojen ollut se että ihmiset luottavat toisiinsa ihmiset luottavat poliittiseen järjestelmään ja esivaltaan mitä enemmän tämä luottamus sortuu sitä lähemmäksi me menemme kaaosta edustaja niikko vaikka te keskeytätte minun puheenvuoroni niin te olette siitä huolimatta osittain oikeassa kyllä eunkin pitää myöntää se että he pyrkivät tekemään päätöksiä jäsenvaltioitten puolesta mikä menee tämän läheisyysperiaatteen ohi tämän läheisyysperiaatteen kunnioittaminen pitää nytten euroopan unionissa ottaa vakavammin että ne pienet asiat joilla ei ole yhteismarkkinoiden eikä talouden kanssa suurta tekemistä pitää päättää siellä missä se on tarkoituksenmukaista eli lähellä mutta se kaikkein suurin ongelma mitä monet puheenvuorot ovat täällä sivunneet koskee juuri vaalien alla vaikuttamista kuka niihin vaikuttaa ja meidän pitää myös äänestäjiä informoida siitä että kaikki se tieto mitä markkinoilla liikkuu ei ole totta

tässä edellisessä puheenvuorossa edustaja eestilä hyvin kuvasi brittien tekemän brexit päätöksen onnettomia seurauksia ja sitä edeltäviä tilanteita mitkä johtivat tähän nykyiseen karmeaan tilanteeseen että britit joutuvat tekemään eusta lähtöä tavalla tai toisella joko kovalla brexitillä tai jonkunnäköisellä sopimuksella veikkaan kuitenkin kun ainakin eu on on ilmoittanut että ei ole olemassa mitään uutta neuvottelua että se on sitten se kova brexit ilmeisesti edessä kun kun katsoo tämän päivän uutisia juuri tarkastin pari uutislähdettä tuossa äsken niin siellä on ihan selvät merkit siitä kaksi isoa asiaa joita britit varmasti katuvat vielä viidenkymmenen vuodenkin päästä lontoohan on tunnetusti yksi maailman finanssikeskuksista yksi suurimpia ja muutaman kerran valittu ihan maailman johtavaksi finanssikeskukseksi muistaakseni vuonna kaksituhattayhdeksän se tarkoittaa sitä että nämä finanssikeskukset pankkiiriliikkeet pankit ja rahoituslaitokset pikkuhiljaa vetäytyvät todennäköinen suunta lienee saksan frankfurt esimerkiksi toinen juttu mehän saimme toissa viikolla tietää sen että japanilainen autoliikehän oli investoimassa englantiin valtavan investoinnin uuden nykyaikaisen autotehtaan ja viimeisen päälle olisi pantu isot isot rahat kiinni sinne autotehtaaseen mutta nyt investointi on peruttu ja se nyt varmaan siirtyy jonnekin euroopan mantereelle varmaan joku unkari slovakia tsekinmaa tai joku vastaava on investointikohteena elikkä tässä tulee nyt se konkretia jonka britit joutuvat kohtaamaan kun menee tullimuurin taakse kun avoimilla markkinoilla jää tullimuurin taakse niin häviää takuuvarmasti kilpailun minä uskon että jos britit joutuvat sen tekemään niin heille tulee siitä arvaamattomia taloudellisia seurauksia kuten eussa on todettu niin jos britit haluaisivat perua sen erohakemuksensa niin heillä yhteisön oikeuden mukaan siihen olisi täysi oikeus mutta uskon että tässä poliittisessa tilanteessa briteissä briteissä ei tätä uskalleta tietenkään tehdä koska se olisi monelle kasvojen menetys surullinen on tilanne ja seuraavan kolmen vuoden aikana näemme mitkä lopulliset seuraukset ovat

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on hyvä ja paikallaan juuri nyt koska silloin kun brexit on tapahtumassa eduskunta on vaalilomalla ja tämä laki pitää saada ennen sitä voimaan jotta suomessa olevat britit ovat paremmassa asemassa kuin muutoin olisivat arvoisa puhemies mieleen kuudestoista kymmenettä tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä ja sitä edeltäneet viikot kun suomessa valmistauduttiin kansanäänestykseen silloin myös monien jälkeenpäin tehtyjen selvitysten mukaan meillä levitettiin euroopan yhteisöstä nykyisestä eusta hyvinkin arveluttavaa tietoa monella eri tavalla koko media oli valjastettu tietylle puolelle ammattiyhdistysliike tietysti pääomapiirit ja monet muut tahot olivat ajamassa yksioikoisesti ja kohtuuttominkin lupauksin kun tämän päivän tilannetta katsotaan siihen että että suomen piti liittyä ja vielä ensimmäisenä pohjoismaista oma näkemykseni silloin oli että olisi ollut erinomainen malli jos me suomi ruotsi norja islanti olisimme pysyneet ulkopuolella muodostaneet vahvan yhteistyön ja osoittaneet sen hyvän pohjoismaisen kristillispohjaisen yhteiskuntamallin koko euroopalle mikä meillä silloin oli nyt siitä ei ole jäljellä paljon mitään meillä vanhuksia ei hoideta meillä on monenlaiset ongelmat ja talouden kriisit ja euroopan unionin vaikutus on on tässä ollut negatiivinen minun tulkintani mukaan tietysti vasemmistolla on aika huono

ja olisi niissä onnistunut niin se nauttisi laajaa luottamusta kautta euroopan mutta kun se on ruvennut näpertelemään hyvin pienissä asioissa ja epäonnistunut suurissa muissa kysymyksissä niin se ei kerta kaikkiaan nauti kansojen luottamusta ja tästä osoitus on brexit äänestys sama linja näkyy jo vähän toisella tavalla ranskassa espanjassa puolassa unkarissa ja niin edelleen ja lisäksi näemme missä tilanteessa on euroopan rahaliitto se on pysynyt monet viimeiset vuodet pystyssä vain valtavilla tukiostoilla joissa me olemme vahvasti mukana eu on siinä itse asiassa kriisissä tänä päivänä ja kriisi laukeaa varmaan aika arveluttavalla tavalla lähivuosina
koska aikataulu on tiukka tarjoan vastauspuheenvuoroa edustajille ala nissillä kari mika ja myllykoski

kiitoksia totean vain lyhyesti sen että todellakin poliittinen järjestelmä on ongelmissa monissa maissa euroopassa tuotetaan gallupeja ja tietopohja on virheellistä esimerkiksi italiassa missä taitaa olla melkein perussuomalaisten veljespuolue vallassa ollaan menossa kohti rahoituskriisiä juuri sen huonon politiikan takia britanniassa

vain huonoja vaihtoehtoja ja niistäkään he eivät pysty päättämään olimme täällä edustaja kankaanniemen kanssa silloin kun kun suomi liittyi euhun itse en kannattanut nopeata eu jäsenyyttä mutta tuimme ahon hyvää hallitusta kuitenkin suomen päätökseen vaikutti turvallisuuspolitiikka hyvin pitkälle ja se tänäkin päivänä vaikuttaa minä en kyllä halua suomea venäjän etupiiriin viedä jos näin suoraan saa sanoa niin kuin näistä joistain äänenpainoista kuuli suomen asema on kuitenkin jossain euroopassa me olemme nyt tässä eurooppalaisessa yhteistyössä

arvoisa rouva puhemies edustaja niikko arvostelitte vuoden kaksituhattaviisitoista pakolaiskriisiä turvapaikkakriisiä ja sen hoitamista nyt täytyy mennä edustaja niikko vähän kalenterin puolelle syksyllä kaksituhattaviisitoista kun oli juuri nämä ongelmat joita kuvasitte teillä oli hallituspaikka perussuomalaiset olivat hallituksessa perussuomalaiset vastasivat myös suomen ulkomaalaispolitiikasta eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajapaikka oli teillä silloinkin niin kuin se on ollut vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen on vähän niin kuin itseään arvostelisi jos keskustelu edustajan toimesta keskittyy ikään kuin siirtämään vastuun muille vaikka vastuu oli ihan omassa pöydässä oman lautasen ja oman lusikan ja haarukan vieressä ulko ja tässä brexit keskustelussa on aika ajoin sivuttu me olemme tuoneet esiin muun muassa sen että yhdeksänkymmentä luvulla suomi valitsi euroopan ja läntisen arvoyhteisön edustaja kankaanniemi yhdistitte jopa

edustaja kari nyt mennään siihen vuoden kaksituhattaviisitoista aikaan olin silloin ja olen vieläkin hallinto ja turvallisuusjaoston puheenjohtaja pitänyt siitä että nuijittiin kaksisataaviisikymmentä miljoonaa ja milloin mimmoisiakin summia lisää arviosta rahaa pakolaiskriisin hoitamiseen ja jos minusta olisi ollut kiinni niin niitä ei olisi nuijittu mutta silloiset ministerit jotka hallituksessa istuivat myös meiltä pois lähteneet ministerit soini etunenässä tekivät valtavan hienon takinkäännön kokoomuksen ja keskustan kanssa ja hyväksyivät kaiken mukisematta minä olin henkilökohtaisesti itse näkemässä tukholmassa kuinka turvapaikanhakijoita ohjattiin tornioon menevään bussiin sitä mukaa kun he tulivat junasta junasta ulos ja tällöin menin puhumaan pääministerille sisäministerille vaikka kenelle muille että edes hetkeksi annetaan signaali ruotsiin että tänne ei voi lampsia sisälle ja pannaan vähäksi aikaa ovet kiinni ja kysytään keitä tulee milläkin asialla mikään ei kelvannut ja tämän takia

nyt tähän äskeiseen kiihkeään debattipuheenvuoroon minulla ei ole mitään sanottavaa puutunkin siihen kun täällä keskusteltiin ja pohdittiin että ammattiyhdistysliike oli siellä yhtenä innokkaana täytyy sanoa että henkilökohtaisesti olin kannattamassa sitä koska näin että sosiaalisen euroopan lähtökohdat ovat hyvin turvattuna silloin kun eussa se oli se edustaja myllykosken näkemys siitä että me voimme työehtoja edistää ja vapautuneilla markkinoilla me voimme edistää kaupallisuutta ja ja vientiteollisuuden ja hyvinvoinnin kasvamista ja kestävällä kehityksellä tuottaa hyvinvointia meidän sosiaaliseen yhteiskuntaamme ja sosiaaliturvayhteiskuntaamme se oli se minun näkemykseni me olemme joutuneet pettymään siihen että mentiin enemmän finanssipuolelle mutta vieläkin olen sitä mieltä että se lähtökohta oli oikea turva ja sosiaalinen

italian ongelmat ja velkaantuminen tapahtuivat berlusconin ja ja prodin aikana eivät nykyisen hallituksen aikana mitä tulee sitten maahanmuuttoon suomessa joka ei tähän nyt sinänsä kuulu niin totean että sipilän hallitus nimitettiin kahdeskymmenesyhdeksäs toukokuuta kaksituhattaviisitoista ja elokuussa alkoi maahanmuuttovyöry eli lomalla oltiin eduskunnasta ja muualta ja silloin elettiin siis sen lainsäädännön järjestelmän mukaan minkä edellinen hallitus ja edelliset hallitukset olivat luoneet ja se oli kelvoton tilanne ei oltu mitenkään varauduttu siihen mitä sitten pääsi tapahtumaan eli tämä on se totuus mitä sitten tulee vielä siihen vuoteen yhdeksänkymmentäneljä niin todellakin kyllä sak ja koko ammattiyhdistysliike olivat massiivisella vallalla tässä ja myös maanviljelijät harhautettiin tämän järjestelmän osaksi ja nyt nähdään mihin ollaan jouduttu ja ollaan menossa

on nostettu esille sakon muuntorangaistukseen liittyviä ongelmia joihin esitys ei kuitenkaan tässä muodossaan anna tyydyttäviä ratkaisuja lakiesityksen ydinperusteluna ja tarkoituksena on edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta asiantuntijat toteavat että tällä tavoitteella voi perustella mitä hyvänsä rikoslain kovennusta asiantuntijakuulemisissa on nostettu esille kysymyksiä korjaako tarjottu keino tuon uskottavuuden ja onko näin aikaansaatu muutos hintansa arvoinen olisiko sama voitu saada aikaan jollakin toisella toimella ja millaiset olisivat näiden toimien muut edut ja niiden tuottamat kustannukset nämä rikoslain järkevää käyttöä ohjaavat kysymykset on valitettavasti jätetty esittämättä ja vastaukset saamatta esityksen mukaan muuntorangaistus on koettu periaatteellisista syistä tarpeelliseksi tilanteissa joissa toistuvissa rikoksissa käsillä on mahdollisuus että tekijä jää tyystin vaille seuraamuksia samalla kuitenkin asiantuntija arvioissa on todettu esityksen pulmaksi se että rikos jonka vakavuus edellyttää lievää sakkorangaistusta johtaakin vankeusrangaistukseen periaatteellisesti ongelmallisena pidetäänkin sitä että tämä ankaroituminen kohdistuu nimenomaan vähävaraisiin ja muutenkin heikossa asemassa oleviin tämä esityksen keskeinen ongelmakohta on todettu myös hallituksen esityksessä muuntorangaistusjärjestelmän muutokset eivät tutkimustiedon valossa ole olennaisesti vaikuttaneet rikollisuuteen myöskään ehdotetuilla lainmuutoksilla ei voida arvioida olevan merkittävää vaikutusta rikollisuuteen yksittäisten hyvin paljon toistuvasti sakkorikoksia tekevien osalta muuntorangaistuksen suorittaminen katkaisee kuitenkin rikosten tekemisen muuntorangaistuksen ajaksi tämä seuraus näyttää olevan esityksen ainoa merkille pantava parannus nykytilaan päihdeongelmaiset tekijät suorittavat muuntorangaistuksen vankilassa he ovat pääosin syrjäytyneitä ja vakavasti terveysongelmaisia heidän osaltaan on olemassa tarve tukitoimille ja hoidolle vankeusrangaistuksen sijaan tällä hetkellä kuitenkin tuomioistuimessa muunnettujen sakkojen suorituspaikka on ainoastaan vankila asiantuntijat ovat todenneet valiokunnassa että sakon muuntoa pyritään välttämään viimeiseen saakka ja varat etsitään vaikka mistä muuntorangaistuksen kohteeksi valikoituvat siis ne jotka ovat pudonneet kaikkien sosiaalisten ja yhteiskunnallisten verkostojen ulkopuolelle heillä ei heillä ei kertakaikkiaan ole mahdollisuutta suorittaa sakkojaan on selvää ettei pelotevaikutus silloin toteudu uskottavuuden lain kieltojen ja käskyjen noudattamisen tai yleisen lainkuuliaisuuden kannalta tutkimustieto vahvistaa tämän yksiselitteisesti toisaalta sen paremmin muuntorangaistuksen käyttöalaa lisänneet kuin rajoittaneetkaan toimet eivät ole käytännössä vaikuttaneet tällaisten henkilöiden rikollisuuteen millään tavalla asiantuntijat ovat muun muassa esittäneet että päihdeongelmaisten osalta vankeusrangaistukselle käytössä olevien vaihtoehtoisten rangaistusmuotojen lisäksi tuomioistuimilla tulisi olla mahdollisuus määrätä esimerkiksi sopimushoitoseuraamus jos tuomitun terveydellinen ja sosiaalinen tilanne sitä puoltavat tällaista hoitoseuraamusta tulisi erityisesti pyrkiä käyttämään sakonmuunnon vaihtoehtona ammattimaiseen toistuvaan omaisuusrikollisuuteen tulisi voida puuttua nykyjärjestelmää tehokkaammin tämä esitys tulee kuitenkin kohdentumaan myös henkilöihin jotka eivät tätä kohtelua ansaitse ammattimaisten ja toistuvien näpistysten varalta lakiin on syytä sisällyttää muuntomahdollisuus muunnon ensisijaisena muotona ei kuitenkaan tulisi olla vankeus esityksellä on myös taloudellisia vaikutuksia vuosittaisia lisäkustannuksia esityksestä tulisi kymmenen pilkku kahdeksan miljoonaa euroa sekä oikeusrekisterikeskuksen kertaluontoiset tietojärjestelmäkustannukset ehdotus merkitsisi merkittävää työmäärän lisäystä poliisille syyttäjälle ja tuomioistuimille sillä etenkin

toistuvia liikennerikoksia ja lieviä omaisuusrikoksia on runsaasti tuomioistuimen käsiteltäväksi olisi lisäksi vietävä sellaisiakin asioita joissa sakotettu maksaa sakkonsa joka tapauksessa kun otetaan huomioon ehdotetut muutokset sakkojen muuntosuhteeseen ja muuntorangaistuksen enimmäismäärään voidaan arvioida keskimääräisen päivittäisen vankiluvun nousevan ainakin kolmellakymmenellä vangilla päivittäin vankiluvun lisäys edellyttäisi kahden pilkku lisämäärärahaa rikosseuraamuslaitokselle poliisin henkilötyövuosia tulisi kertymään rikoksen käsittelystä ja yhden henkilötyövuoden hinta on viisikymmentäkahdeksantuhatta euroa jolloin määrärahan tarve poliisille olisi kaksi miljoonaa

jos asiaa ei enää jatkossa käsiteltäisi summaarisessa rikosprosessissa aiheutuisi siitä syyttäjän avion mukaan syyttäjille selvä työmäärän lisäys syyttäjän olisi ensin suoritettava syyteharkinta normaaliin tapaan ja tämän jälkeen osallistuttava asian käsittelyyn tuomioistuimessa seitsemännen sakkorikoksen mentyä tuomioistuinkäsittelyyn myös seuraavat sakot olisi vietävä tähän samaan käsittelyyn

tämä lisäisi erityisesti syyttäjän ja tuomioistuimen käsittelemien juttujen määrää syyttäjälaitokseen saapuisi jatkossa noin yhdeksäntuhattakuusisataa yksinkertaista rikosasiaa nykyistä enemmän jos valtaosa asioista käsitellään kirjallisessa menettelyssä työmäärän lisäys tarkoittaisi noin puolentoista miljoonan euron lisätarvetta arvoisa puhemies tuomioistuimissa käsiteltävät vaikkakin yksinkertaiset rikosasiat lisääntyisivät vastaavasti pakkokeinoasian käsittely maksaa tuomioistuimessa keskimäärin viisisataakaksikymmentäkolme euroa jos yksinkertaisen rikosasian käsittely maksaisi sen mitä pakkokeinoasian käsittely keskimäärin maksaa lisämäärärahan tarve olisi viisi pilkku yksi miljoonaa euroa tässä on siis kyseessä iso periaatteellinen ja kallis suunnanmuutos pienen kohderyhmän vuoksi ilman takeita siitä että uudistus osuu tavoittelemaansa maalin näistä syistä päädyimme esittämään esityksen hylkäämistä ehdotan että edellä olevan perusteella lakiehdotukset hylätään

arvoisa puhemies

tänäkin päivänä poliisi voi harkintansa mukaan viedä sakot syyttäjälle ja tuomioistuinmenettelyyn poliisin ohjekirjan mukaan toimitaan siten että seitsemäs samankaltaisesta rikoksesta saatu toistuva sakko viedään tuomioistuimeen hallituksen ehdotus merkitsee työmäärän lisäystä poliisille syyttäjälle ja tuomioistuimille juuri senkin vuoksi että tuomioistuimen olisi lisäksi käsiteltävä sellaisetkin tapaukset joissa sakotettu maksaa sakkonsa joka tapauksessa maksamattomat sakot menevät aina perintään joten tämä esitys kohdistuu vain niihin maksukyvyttömiä ja luottotietonsa menettäneitä voidaankin kysyä onko oikein että muuntorangaistus kohdistuu vain maksukyvyttömiin henkilöihin useampi kuin kaksi kolmesta sakkovangista on päihteiden suurkuluttajia ja puolet heistä on erityisen vaikeasti päihteistä riippuvaisia sakkovangeilla on suuri tarve terveydenhuoltoon erityisesti päihdekuntoutukseen esityksen ydinperusteluna ja tarkoituksena on edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta asiantuntijat toteavat että tällä tavoitteella voi perustella mitä hyvänsä rikoslain kovennusta asiantuntijakuulemisessa on nostettu esiin kysymyksiä korjaako tarjottu keino tuon uskottavuuden onko näin aikaansaatu muutos hintansa arvoinen olisiko sama voitu saada aikaan jollakin toisella toimella ja millaiset olisivat näiden toimien muut edut ja niiden tuottamat kustannukset nämä rikoslain järkevää käyttöä ohjaavat kysymykset on jätetty esittämättä ja vastaukset saamatta asiantuntija arvioissa on todettu esityksen pulmaksi se että rikos esimerkiksi näpistys jonka vakavuus edellyttää lievää sakkorangaistusta johtaakin vankeusrangaistukseen päihdeongelmaiset tekijät suorittavat muuntorangaistuksen vankilassa ja he ovat pääosin syrjäytyneitä ja vakavasti terveysongelmaisia heidän osaltaan on olennaista tarve tukitoimille ja hoidolle asiantuntijat ovat muun muassa esittäneet että

käytössä olevien vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisten rangaistusmuotojen lisäksi päihdeongelmaisten osalta tuomioistuimella tulisi olla mahdollisuus määrätä esimerkiksi sopimushoitoseuraamus jos tuomitun terveydellinen ja sosiaalinen tilanne sitä puoltavat se olisi parempi vaihtoehto kuin nyt esitetty laki tämä on myös vasemmistoliiton ja vihreiden vastalauseessa esiin nostettu vaihtoehto myös valiokunnan mietintö jossa enemmistö kuitenkin puoltaa esitystä on hyvin kriittinen ja tuo esiin asiantuntijoiden esittämiä havaintoja puutteita ja ongelmia tässä esityksessä lakivaliokunnan mietinnössä pohditaan hyvinkin painokkaasti vaihtoehtoisia seuraamuksia ja päihdehuollon tukitoimia mietintöön sisältyvässä ponsiesityksessä esitetään että hallitus selvittää mahdollisuudet kehittää ja laajentaa muuntorangaistukseen tuomittujen sijoittamista ulkopuoliseen laitokseen päihdehuoltoon ja mahdollisuudet varmistaa tarvittavien päihde sosiaali ja terveyspalvelujen jatkuvuus riittävän ajan laitossijoituksen ja muuntorangaistuksen suorittamisen jälkeen arvoisa puhemies on aivan päivänselvää että tässä maassa tulee kaikkien saada oikeutta kauppiaiden ja yrittäjien puolella olen totta kai sellaisissa tilanteissa kun he kokevat että ovat voimattomia jatkuvan näpistelyn edessä minusta onkin tärkeää että miten näissä tilanteissa tulee toimia ja poliisilla on harkintavalta viedä asiat eteenpäin syyttäjälle mutta toisaalta peräänkuulutan sitä että aidosti maksukyvyttömiä päihdeongelmaisia yhteiskunnan turvaverkoston ulkopuolelle täysin pudonneita ihmisiä pitää voida paremmin auttaa päihteettömään elämään lakimuutos tarkoittaa myös sitä että sellaisetkin tapaukset joissa sakko maksetaan joka tapauksessa menevät kuormittamaan tuomioistuimia me tiedämme että tuomioistuinten resursseja on todella leikattu rankasti useamman vuoden ajan ja se on johtanut tilanteeseen jossa voidaan kysyä toteutuuko oikeusturva enää riittävästi uhreille jotka tarvitsevat nopeaa oikeutta ja oikeusturvaa asiansa edistämiseksi arvoisa puhemies kannatan edustaja hännisen tekemää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia ja rikoslakia esityksen mukaan rangaistusmääräyksellä tai sakkomääräyksellä ei voitaisi käsitellä sakotettavan aikaisemmat sakkorikokset osoittavat niiden toistuvuuden ja samankaltaisuuden perusteella ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä ja niiden rikkomisista määrätyistä seuraamuksista jos henkilölle henkilölle on käsiteltävänä olevaa rikkomusta edeltävän vuoden aikana tehtyjen tekojen perusteella määrätty vähintään kuusi sakkorangaistusta rikkomus käsiteltäisiin tuomioistuimessa näin toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneille olisi mahdollista tuomita muuntorangaistus käsittelimme tätä lakivaliokunnassa kuluneen talven aikana

esitystä on on perusteltu nimenomaan sillä että se edistää rikosoikeusjärjestelmämme uskottavuutta lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta sakon muunnon käyttöä on ollut aikaisemminkin mutta sitä on vähennetty erityisesti vuosina kaksituhattakuusi viiva kaksituhattakahdeksan vuonna kaksituhattaseitsemän nimittäin toteutettiin muutos jossa enintään kahdenkymmenen päiväsakon suuruiset rangaistusmääräysmenettelyssä annetut sakot säädettiin muuntokelvottomiksi eli niitä ei voinut muuntaa vankeusrangaistuksiksi pian tämän jälkeen kaksituhattakahdeksan toteutettiin lainmuutos jolla muuntomahdollisuus poistettiin kaikista rangaistusmääräysmenettelyssä annetuista sakoista mitä tämä tarkoitti sitten sakkojen määriin sakkovankien määrä on muutosten johdosta vähentynyt sillä vuonna kaksituhattakuusi muuntorangaistusta suorittavia vankeja oli keskimäärin sadankahdeksankymmenenyhdeksän päivittäin niin tällä vuosikymmenellä heitä on ollut keskimäärin hieman yli viisikymmentä siis tällä vuosikymmenellä viisikymmentä kun reilu kymmenen vuotta sitten heitä oli sadankahdeksankymmenenyhdeksän päivittäin olisi tietenkin mahtavaa jos tämä määrien vähennys johtuisi siitä että sakkoja ei ei olisi määrätty eikä rikoksia olisi rakkaassa suomessamme tehty mutta valitettavasti tämä ei johdu siitä arvoisa puhemies haasteita on myöskin tässä kannatettavassa hallituksen esityksessä ja niistä kuulemisen yhteydessä tuli monta asiaa esiin asiantuntijakuulemisissa tuotiin esiin että lainvoimaisuuden selvittäminen ei ole ongelmatonta ja meidän laki ja oikeuspuolen tietojärjestelmät eivät ole vielä tälle esitykselle valmiita joten hallituksen sitten kuitenkin vasta kaksikymmentäyksi mitä sitten ja erilaisiin kuntoutettavien toimintaohjelmiin valiokunta pitää tärkeänä että rikosseuraamuslaitoksella on asianmukaiset voimavarat järjestää sakkovangeille

täytäntöönpanon aikana päihdekuntoutusta sekä erilaisia kuntouttavia toimintaohjelmia keskeistä on myös edistää sakkovankien ulkopuoliseen päihdehuoltoon sijoittumista myöskin näistä päihdekuntoutuksista on ollut hyviä kokeiluja vuosina neljätoista viiva kuusitoista ja ja lakivaliokunta toteaa että näitä kokeiluja on syytä jatkaa ja myöskin sitten edistää arvoisa puhemies kun ihminen sovittaa tekonsa on kyse sitten sakoista tai suorasta vankeusrangaistuksesta ja pääsee takaisin vapauteen ihminen tarvitsee rinnallakulkijuutta puhuin aikanaan muun muassa lakivaliokunnassa mutta myöskin vankilalähetyspäivillä siitä että meidän yhteiskunnan olisi myöskin tuettava sitä kun ihminen hakee muutosta omiin elämäntapoihinsa ja tarvitsee rohkeutta toivoa ja uskoa siihen huomiseen joku on joskus sanonut että ainut rohkeuden laji jonka tarvitset on se joka vie sinut tästä hetkestä seuraavaan

on sitten kyse pidempiaikaisesta sakonmuunnosta tai mistä tahansa muustakin vankeusrangaistuksesta niin näen että meillä olisi tässä vielä yhteiskunnassa huomattavasti enemmän kehityskohteita että tätä rinnallakulkijuutta pystyisimme edistämään lopuksi vielä kiitokset oikeusministeri antti häkkäselle joka on myöskin tässä asiassa näyttänyt että toimeliaisuudella ja rohkeudella voi laittaa asioita eteenpäin

rouva puhemies tämä on osa oikeusministeri antti häkkäsen rangaistuksienkiristämispakettia ja tällaisen maalaisjärjen ja yleisen oikeustajun palauttamista meidän rangaistuskäytänteisiimme samassa kokonaisuudessa on jo muun muassa tehty tiukennuksia lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksiin

myös niiden sitovuutta nyt ollaan tiukentamassa tähän kokonaisuuteen kuuluu myös tämän sakon muuntorangaistuksen palauttaminen tämähän poistettiin vuonna kaksituhattakahdeksan vihreiden oikeusministeri tuija braxin johdolla ja tämän jälkeen itse asiassa kaupalle on syntynyt vuositasolla noin viidensadanviidenkymmenen miljoonan euron kustannukset edustaja edustaja hänninen

kymmenen miljoonaa mutta kyse on kuitenkin siitä että tämä nykytila on maksanut suomalaisille ihmisille yli viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa joka vuosi tämän reilun kymmenen vuoden ajan ja mitä tapahtui tässä edustaja talvitie hyvin kuvasi tätä tilannetta meidän näpistelijöistä jotka siis pieniä alle viidensadan euron näpistyksiä ja pikkuvarkauksia tuli tämän tuija braxin tekemän lakimuutoksen myötä välinpitämättömiä ja osasta jopa röyhkeitä toiminnassaan he eivät välittäneet siitä kun heille ei tullut mitään rangaistusta ja sen takia olen

sen jälkeen se tapahtuu sakon muunnon kautta ja se koskee koskee kaikkia suomalaisia eli jatkossa sakot voidaan siis muuttaa vankeudeksi eli jos sakkoja ei saada perittyä sakko muuttuu vankeustuomioksi vanhan tavan mukaan ainoa mikä tässä nyt vielä voisi olla jatkossa tiukennuksen paikka olisi se että voisimme tulla alaspäin tämä vaatii nyt sen

arvoisa puhemies on pakko kyllä tässä sanoa edustaja heinoselle että olen itse kaupan myyjä ja olen kyllä tavannut niitä ihmisiä jotka eivät ota opikseen osa on käynyt vankilassakin välillä ja edelleen palaavat takaisin olennaista on se miten kriminaalihuolto pelaa

henkilökunnan turvallisuudesta ja juuri yleisestä lain velvoittavuudesta ja noudattamisesta minä näkisin että tässä

puhemies kun tässä keskustelussa on tullut esille että näistä henkilöistä monet ovat myös päihdeongelmaisia niin nimenomaan heille tarjoutuu silloin vankilassa myös mahdollisuus näihin palveluihin ja apuun eli eli he pääsevät katkaisuun sen kautta ja he saavat tukea ja apua siinä että he pääsisivät irti kierteestä jonka osana on päihdeongelma ja ehkä erilaisia velkaantuneisuuksia tai huumeita tai tai mitä sitten ikinä sen taustalla onkaan mutta kyllä pidän sitä täysin kestämättömänä tilanteena että tällä hetkellä kauppiaat ovat täysin voimattomia näiden ammattirikollisten ammattinäpistelijöiden kanssa kun välinpitämättömiä ja röyhkeitä toiminnassaan ja kyllä se on sille kaupan kassalle isompi vaara kuin se että me saamme tällaisen henkilön pois sieltä kaupasta joka päivä tekemästä niitä samoja näpistyksiä
mennään tässä vaiheessa puhelistalle ja otetaan sitten vielä tuossa jossain vaiheessa niitä debattipuheenvuoroja

puhemies ei ole yleisen oikeustajun mukaista että näpistelijä selviää sakon maksamatta jäämisestä kuin koira veräjästä tätä viestiä tuli ja paljon kauppiailta ympäri suomen tämä periaatehan johtui siitä että mikäli myymälävaras on aiemmin todettu varattomaksi hänellä ei ole mitään sen suurempaa tarvetta maksaa sakkoja ja tämä kuten edustaja heinonen totesi maksaa suomalaiselle kauppiaalle yli viisisataa miljoonaa euroa vuosittain se on raju luku siksi on erinomaista että hallitus nyt puuttuu tähän sangen kiusalliseen ilmiöön nyt jatkossa maksamattomia poliisin sakkoja voi muuttaa vankeudeksi tai yhteiskuntapalveluksi jo pelkkä ajatus siitä arvoisa puhemies että esimerkiksi näpistys näpistys nyt viedään mahdollisesti käräjille tulee varmasti vähentämään näpistystä yrittävien määrää tämä on hyvä uudistus ja onneksi ministeri häkkänen reagoi nyt

arvoisa rouva puhemies pidän itse ihan hyvänä sitä että tähän sakon muuntorangaistukseen mennään täällä on tuotu keskustelussa hyvin esiin minkätyyppistä joukkoa tämä nykyinen tila koskee se koskee pitkälti päihdeongelmaisia ihmisiä kaupan henkilökuntaa kauppiaita ja niin edelleen ja tietenkin myös meitä kuluttajia kaikki kaupalle aiheutuneet vahingot tavalla tai toisella ajautuvat myös kuluttajahintoihin ja sitä kautta ihmisten ostoskoreihin lainsäädännön osalta lainsäädäntölaki on kaikille sama ja ja ja tällainen välinpitämättömyys joka joka rehottaa pitkälti sen takia että tässä rikoksen tai näpistyksen tekevä henkilö tietää että että lain pitkä koura oikeuslaitoksen rangaistukset eivät tule seuraamaan tietenkin mahdollistaa tämän tyyppisen toiminnan tämän tyyppisen toiminnan osalta on hyvä että palataan parempaan parempaan aikaan mutta valitettavasti aikaa tässä kyllä kuluu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi näyttää esityksen mukaan olevan se päivä jolloin laki vasta astuu voimaan samassa yhteydessä haluan muistuttaa

oikeuslaitoksen resursseista oikeuslaitoksen resursseja on leikattu useamman vuoden aikana eri yhteyksissä ja kun me vaadimme oikeuslaitoksen ja koko tämän turvallisuusketjun toimintaa ihan poliisista asti niin aina meidän pitää katsoa myös sinne lompakon puolelle ja niitä päätöksiä joita tämän hallituksen ja edellisenkin hallituksen toimin on tehty me tarvitsemme resursseja poliisin kenttätyöhön me tarvitsemme resursseja poliisin tutkintatyöhön me tarvitsemme resursseja oikeuslaitokseen ja oikeusprosesseihin ja myös sinne rikosseuraamuksen puolelle ja yksi resurssin taso johon me tarvitsemme erityisesti resursseja on sosiaaliturvaan ja turvaverkkojen puolelle ettei sieltä tulisi ihmisiä joko nälissään tai janoissaan kauppaan näpistelemään vaan että yhteiskunta pystyisi näihin asioihin puuttumaan jo ennen kuin varsinainen rikos on

arvoisa

asettaa etuoikeutettuun asemaan rikkomaan lakia ja vielä toisten omaisuutta tässä pitää olla myös omaisuudensuoja ja yleiset kriminaalipolitiikan pelisäännöt emme me voi yhteiskunnassa lähteä ilman rajoja liikkeelle niin että ikään kuin joka koskee ihmisen senhetkistä heikkoa tilannetta antaisi hänelle oikeuden rikkoa lakia sen takia tämä on ikään kuin moraalinen hallituksen esitys ja sitä kautta hyvä edustaja hänninen aivan oikein nosti esiin että meillä on ihmisiä jotka oikeasti tarvitsevat apua ja ovat ongelmissa oman elämänhallintansa kanssa

ja ikään kuin ihmisen terapia pitäisi kokonaan poistaa tästä kriminaalilainsäädännöstä ja ymmärtää että nämä ovat eri asioita mutta meillä on viime vuosina muutenkin menty ainakin minun mielestäni liian löysään suuntaan esimerkiksi polkupyörän varastaminen on vähän semmoinen huono tapa jonkun mielestä ei ei asioista voi niin ajatella täällä on poliiseja paikalla ja he voivat oman puheenvuoronsa käyttää mutta minun mielestäni mikä tahansa loukkaus toisen omaisuutta kohtaan pienikin

kun rajoja on vähän levennetty ja vähän poistettu siitä ei meidän nuorille ja monille muillekaan seuraa hyvinvointia vaan pahoinvointia tämäkin pitäisi ymmärtää sen takia

arvoisa rouva puhemies rangaistusjärjestelmämme on oltava uskottava ei voi olla niin että toistuvasti samantapaisiin rikoksiin syyllistyvä selviää käytännössä ilman rangaistusta se on oikeustajumme vastaista useimmiten muuntorangaistusta suorittavat vangit ovat päihdeongelmaisia terveydentilaltaan huonokuntoisia ja maksukyvyttömiä kuten tänään olemme monessa puheenvuorossa kuulleet vankien terveystutkimuksessa muutama vuosi sitten kävi ilmi että sakon muuntorangaistusta suorittavat vangit ovat poikkeuksellisen huonokuntoinen ryhmä jopa verrattuna muihin vankeihin tämänkin syyn vuoksi on hyvä että he edes vankilassa saavat asianmukaista hoitoa muuntorangaistus voisi toimia myös porttina takaisin parempaan päihteettömään ja rikkeettömään elämään jos vankilassa voidaan tarjota oikeanlaista apua sitten on olemassa vielä tämä yksi erittäin härski ryhmä eli nuoret miehet ja naiset jotka eivät välitä mistään rangaistuksista eivät mistään laeista vaan kävelevät kauppaan ja kaupasta ulos kaljalastin kanssa he eivät ole ymmärtääkseni sairaita eivätkä tarvitse ylimääräistä sympatiaa rangaistuksen teostaan kuitenkin tarvitsevat jo yleisen oikeustajunkin vuoksi

muun edustajan tavoin hämmästelen vasemmistoliiton ja vihreiden tekemää ehdotusta jonka toteutuessa hylättäisiin tämä lakiehdotus joka mahdollistaa sakon muuntamisen vankeusrangaistukseksi tämän lakiehdotuksen kannalta olennaisinta on se yleiseen oikeustajuun kuuluva periaate että rikoksesta tulee seurata tekijälle rangaistus oikeusjärjestelmän uskottavuuden kannalta on tärkeää että muuntorangaistusta voidaan käyttää sellaisissa tapauksissa joissa sakkoa ei saada perittyä piittaamattomuuden tai muun syyn vuoksi todettakoon tässä yhteydessä kuitenkin se että tähän hallituksen esitykseen kirjattu kuuden sakon raja on kirjattu jo nyt poliisin käsikirjaan ilmeisesti tämän esityksen tarkoituksena on lähinnä kirjata nykyisin käytännössä oleva käytäntö lakiin poliisit siis toimivat jo esityksessä mainitulla tavalla joten esityksen todellinen vaikutus olisi melko vähäinen mutta se olisi kuitenkin periaatteelliselta kannalta myönteinen täällä salissa on kritisoitu sitä että tästä hallituksen esityksestä koituisi vuosittain hieman kymmenen miljoonan euron kustannukset mutta se on kuitenkin hyvin pieni summa verrattuna esimerkiksi kaupan alalle vuosittain aiheutuvaan yli viidensadan miljoonan euron rikosvahinkoon ja myös valtion menettämiin arvonlisäverotuloihin arvoisa puhemies muistutan tässä lopuksi että perussuomalaiset esittivät lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä pykälämuutosta eli hallituksen esitystä tiukempaa linjaa jossa muuntorangaistuksen soveltamisen raja olisi madallettu esitetystä kuudesta sakko tai rangaistusmääräyksestä kolmeen mutta valitettavasti emme saaneet äänestyksessä tukea muilta puolueilta

arvoisa rouva puhemies kuuntelin hartaudella edustaja hakkaraisen puheenvuoroa ja joudun tässä vähän rypistämään suupieliäni minun mielestäni tärkeää tässä keskustelussa on se että ollaan unohdettu koko ajan varhaisen puuttumisen vaihe tästä koko keskustelusta kun se ensimmäinen kärähdys tulee niin siinä vaiheessa pitäisi olla se yhteiskunnan varteenotettava puuttuminen meillä on kyllä hyvä sosiaalijärjestelmä jossa meillä sitten viranomaiset ilmoittavat sosiaaliviranomaisille ja sitä kautta prosessi lähtee käyntiin mutta meillä pitäisi puuttumisen olla vielä nopeampaa tehokkaampaa sitä että me voimme puuttua siihen ja olla perheiden tukena jo kun siellä rupeaa tapahtumaan lapsissa ja nuorissa sellaista toimintaa joka voi mahdollistaa sitten jatkossa sen että siitä tulee tavanomaista kyllä meillä pitää olla mahdollisuus ja välineet puuttua varhaisesti varsinkin niissä perheissä missä perheen vanhemmuuden voisiko sanoa kyvyt eivät ole sellaisia kohdentaa kasvatuksellista ohjausta niille nuorille jotka ovat lähtemässä väärälle polulle jos me menemme siihen seitsemänteen kertaan niin sitten me olemme jo aika kaukana ja silloin tulee mieleen juuri se että osa näistä jotka ovat sitten tämän muuntorangaistuksen piirissä on jo niin välinpitämättömiä että heidät on tavallaan menetetty se on niin sanottu hukattu hedelmä joten meillä pitäisi olla huomattavasti aikaisemmin mahdollisuuksia tukea ottaa näitä ihmisiä haltuun mahdollistaa joitakin yhteiskunnalle huomattavasti edullisempia ohjaavampia menetelmiä kuin se muuntorangaistus minä ymmärrän toki niin paljon

millä lailla se huoltoaseman yrittäjä tai kauppias tai kioskiyrittäjä joutuu kohtaamaan tämän arjen kun ylimielinen välinpitämätön henkilö tekee tämän valitettavan usein kyse on riippuvuudesta johtuvasta rikoksesta

me olemme siinä vaiheessa jo myöhässä meillä pitäisi tässä olla enemmän kuin seuraamukseen reagointia meillä pitäisi olla enemmän ennalta ehkäisevää toimintaa jotta me pystymme varhaiseen puuttumiseen
arvoisa puhemies hyvää keskustelua ja samalla osoitus meiltä kaikilta niille kauppiaille miten nämä näpistelijät vaikuttavat heidän elinkeinoihinsa ja sitä kautta myöskin sitten kuluttajahintoihin

rangaistuksilla on myös tosiaankin se ennalta ehkäisevä vaikutus ei pelkästään se tuleva seuraamus ja itse uskon kyllä siihen pelotevaikutukseenkin onhan sitä nuorena poliisina siellä katajanokan vankilan edessä ja kummasti se raha löytyy siellä muutamassa minuutissa kavereilta tulee mieluummin kuin mennään mistä edustaja hakkarainen puhui lepäilemään sinne vankilaan kyllä konkreettisesti ainakin itsellä on se kokemus siinä vaiheessa kun tosiaan ne suljetut ovet ovat siinä nenän edessä se vapaus konkretisoituu niin paljon että että se raha kaivetaan vaikka kavereilta nämä muistoja yhdeksänkymmentä luvun alusta

edustaja savio puhui siitä että vähän niin kuin tavallaan et käyttänyt sitä sanaa mutta tulkitsin maan tapa nyt laitettaisiin sitten kunnolla lain sisään ja muistelin sitten samalla sitä että aikanaanhan esimerkiksi poliisilaki itsessään oli semmoinen että siinä tavallaan sitten kirjattiin lakiin sitä mikä oli jo olemassa olevaa maan tapaa ihan tämmöinen tämmöinen huomio yhtä kaikki

perussuomalaisten esittämä

ei varmasti ihan hullumpi ollut mutta nyt mennään tällä ja ja katsotaan katsotaan eteenpäin sitten miten jatkossa

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kolmekymmentäyksi pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja yleissopimuksen nojalla tehtävistä varaumista sekä annettavista ilmoituksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva monenvälinen verotusta koskeva yleissopimus on tervetullut tervetullut ja sen määräykset ovat pääsisältöisesti parannus nykytilaan maailmanlaajuisesti yleissopimuksen riippuvat siitä kuinka moni valtio liittyy siihen ja kuinka kattavasti ne sitä soveltavat mitä vähemmän valtioita on mukana ja mitä pienempää osaa yleissopimuksen määräyksistä ne soveltavat sitä pienempi on yhteissopimuksen merkitys arvoisa rouva puhemies yleissopimus jättää valtioille huomattavasti liikkumavaraa sen suhteen mitä sopimuksen määräyksistä ne ottavat käyttöön suomen hallitus on päättänyt ottaa käyttöön verosopimuksen tarkoitusta käsittelevän johdantokappaleen verosopimuksen väärinkäytön estämistä koskevan yleisen määräyksen keskinäistä sopimusmenettelyä koskevat uudistetut määräykset sekä siirtohinnoittelun vastaoikaisua koskevat määräykset siis

hallitus on myös tarttunut yleissopimuksen mahdollisuuteen laajentaa kansainvälistä välimiesmenettelyä ristiriitatapauksissa mutta osin hallitus on tehnyt niin sanotun varauman eli päättänyt olla ottamatta sopimuksen määräyksiä käyttöön suppean soveltamisalan ja laajan varauman valitsemalla suomi on osaltaan heikentänyt yleissopimuksen kokonaisvaikuttavuutta mitä useampi valtio toimii kuten suomi sitä heikommin kansainvälinen verosopimusverkosto hillitsee aggressiivista verosuunnittelua ja veropohjien rapautumista monenvälinen yhteissopimus on myös osa sitä sääntöpohjaista

monenkeskistä järjestelmää

johonka suomen hallitus on näyttävästi sitoutunut tästä syystä katsomme että suomen tulisi ottaa yleissopimuksen määräykset käyttöön mahdollisimman laajasti ja soveltaa niitä kaikkiin verosopimuksiin

siksi esitän vastalauseen mukaisen kolmannen lausumaehdotuksen arvoisa rouva puhemies

puhemies joka tapauksessa tuo lausumaehdotus tuli hyvin siinä esitettyä ja kannatan tätä tätä ehdotusta tästä lausumasta

myllykoskelle hyvästä esittelystä tämähän on on siis osa oecdn beps lakihankepakettia jossa on viidestoista kohtaa ihan lyhyesti haluan näitä näitä esitettyjä lausumaehdotuksia kommentoida niin että kaksi niistä on kannatettavia ja sitten tämä kolmas ei ei niinkään eli tätä emme me tule kannattamaan sitten äänestystilanteessa siinähän jaettaisiin nämä tuotot tällaisen kaavamaisen mallin mukaan

laskentatavan mukaan ja se ei niinkään olisi suomelle sitten edullinen joten tätä ehdotettua lausumaehdotusta ei ei voida siten kannattaa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäyhdeksän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan ajantasaistettavaksi yleistiedoksiantomenettelyä koskeva hallintolain sääntely yleistiedoksiannossa luovuttaisiin virallisen lehden ensisijaisuudesta enkä pidä sitä ollenkaan huonona asiana jatkossa asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten tiedon saavan kuitenkin niissä tapauksissa joissa asiakirjan nähtäville asettamista koskevaa ilmoitusta ei ole voitu julkaista viranomaisen verkkosivuilla virallisen lehden asema yleistiedoksiannon tiedoksisaantiajankohdan määräävänä ilmoittamistapana säilytetään esityksen tavoitteena on tiedonvälityksen ja yleistiedoksiantoantomenettelyn tehostaminen tavoite sääntelyn ajanmukaistamisesta ja menettelyn tehostamisesta on kannatettava ehdotettu sääntelyperustelu koska sääntelyssä on hyvin huomioitu myös tilanteet joissa tiedoksianto yleisessä tietoverkossa ei ole riittävää

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies muuntogeenisen organismin viljely edellyttää eun laajuista viljelylupaa tämä on lähtökohta meillä ei ole myöskään tällä hetkellä markkinoilla muuntogeenisiä elintarvikkeita emmekä niitä mielestäni mielestäni tarvitse eussa ei ole yhtään suomessa viljeltäväksi soveltuvaa taikka kiinnostavaa muuntogeenistä viljelykasvia joten muuntogeenisten organismien viljelyn ei ole arvioitu lähiaikoina olevan meille edes ajankohtainen kysymys muuntogeenistä soijaa meillä kuitenkin on kaikesta tuodusta rehusoijasta hieman yli puolet hyvällä omallatunnolla voi kysyä siitäkin miksi onko se niin tärkeä tuote tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan nyt säädettäväksi laki millä säädettäisiin voimaan kansallisia järjestelyjä joiden avulla muuntogeenisten organismien viljelyn rajoittaminen tai kieltäminen on mahdollista mainitun avoimen käytön direktiivin mukaisesti lailla säädettäisiin myös kansallisiin järjestelyihin liittyvästä valvonnasta pidän esitystä tärkeänä ja toivon että se pääsee maaliin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkolme

päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies täytyy kyllä sanoa että tämä hallituksen esitys on esitys jota voi ilolla kiittää on äärimmäisen hyvä että esitys kivihiilen viimeisestä päivämäärästä tuodaan eduskunnan käsittelyyn mutta samalla tavalla kuin edustaja hassi kiinnittäisin kyllä huomiota siihen että meidän pitää samalla myöntää se että suomen ilmastopolitiikka tällä hetkellä ei vastaa tätä yhteen pilkku viiteen asteen ilmastotavoitetta sen takia meidän pitää katsoa tätä asiaa kokonaisuutena on äärimmäisen hyvä että hallitus on nyt tässä kohtaa tilanne on vakava ja ottanut käyttöön tämän uuden välineen ja selvästi todetaan että on olemassa polttoaineita jotka ovat asioita joita tulevaisuudessa ei voi enää käyttää jos ilmastonmuutosta halutaan torjua ja ilmastonmuutos otetaan tosissaan ja tämä tarkoittaa totta kai myös sitä että meidän pitää katsoa energiapalettiamme kokonaisuutena meidän pitää pystyä puhumaan polttoaineista joilla meidän automme liikkuvat meidän pitää pystyä puhumaan turpeesta ja meidän pitää pystyä puhumaan maakaasusta samaan aikaan kun me keskustelemme täällä siitä miten kivihiili ollaan kieltämässä me tiedämme että suomi käyttää yli miljardi euroa fossiilisten tukiin ja tilanteessa jossa ilmastonmuutosta ollaan torjumassa tämä ei ole mahdollista tämä tarkoittaa että meidän pitää luoda askelmerkit siihen miten näistä fossiilisten tuista luovutaan samaan aikaan kun me teemme suunnitelman siitä miten me pääsemme eroon kaikista fossiilisista polttoaineista koska tämä on se mitä ilmastonmuutoksen torjuminen meiltä edellyttää ilmastonmuutoksessa ei ole kyse mistään pienemmästä asiasta kuin siitä miten me varmistamme että tämä pallo pallo säilyy elinkelpoisena heille jotka ovat täällä meidän jälkeemme ja meillä on todella vähän aikaa jos me otamme ilmastopaneeliraportin tosissamme se tarkoittaa että meillä on kymmenen vuotta aikaa luoda askelmerkit hiilineutraaliin maahan kymmenen vuotta se tarkoittaa että kun minun tyttäreni joka menee tänä vuonna esikouluun menee lukioon niin tämän maan pitää olla hiilineutraali tämä tarkoittaa että meidän pitää toimia nopeasti

arvoisa puhemies tämä on surun päivä olli lindholm on poistunut keskuudestamme ja ja tuntuu että liian aikaisin tämä kyllä on vaikuttanut nyt mielialaan ja haluan tässä kunnioittaa sanomalla että otan osaa hänen läheisillensä hänen läheisillensä hänen poismenonsa johdosta mutta nyt sitten itse itse asiaan hallituksen esitykseen kaksisataa perussuomalaisilla on tähän eriävä mielipide perussuomalaiset on järkipuolue joka tekee vastuullista energiapolitiikkaa faktojen eikä ideologisen vastustuksen pohjalta me emme halua ajaa kotimaista energiatuotantoa alas ja laskea sen varaan että sähkö voidaan aina ostaa ulkomailta kun sähkön kysyntä ylittää kotimaisen tuotannon rehelliseen ja vastuulliseen energiapolitiikkaan kuuluu se että tarvitsemamme energia tuotetaan itse ja mahdollisimman puhtaasti eikä se että sähkö ostetaan ulkomailta ja jätetään energiatuotannon aiheuttamat päästöt muiden ongelmaksi

pysytty hyvin myös polttoprosessin sivutuotteet hyödynnetään tuhka maanrakennuksessa ja savukaasun puhdistuksessa syntyvä kipsi kipsilevyjen raaka aineena sähkötuotannon yhteydessä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa millä varmistetaan energiatehokas ympäristömyönteinen ja tehokkaasti tuotettu lämmitys ilman lähipäästöjä noin puolet suomessa käytettävästä lämmitysenergiasta tuotetaan kaukolämmöllä

ajaa alas ilman merkittäviä lyhyen tähtäimen tappioita sekä pitkän tähtäimen tappioita heikentyneen toimitusvarmuuden johdosta samaan aikaan sähköautojen määrää liikenteessä pyritään lisäämään mistä seuraa todennäköinen sähkönkulutuksen kasvaminen entisestään tulevaisuudessa valtioneuvostoa koskee järkevä ja tarkoituksenmukainen velvoite varmistaa että teollisuuden käyttöön soveltuva soveltuva ainespuu ohjautuu ensisijaisesti korkean jalostusarvon tuotteisiin eikä energiatuotantoon puunpoltto on tehotonta sikäli kuin kyse ei ole jätteenä syntyvästä raaka aineesta eikä ulkomailta tuotavien puupellettien kestävästä alkuperästä tai saatavuudesta ole takeita uusiutuviin energialähteisiin tulee suhtautua realistisesti ja huomioida varsinaisesta energiantuotannosta aiheutuvien lisäksi myös esimerkiksi puupellettien tuottamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvat päästöt tuottaa tarvitsemansa energia itse ja mahdollisimman vähäpäästöisesti ja arvioida eri energialähteitä ilman ideologista kiihkoa fakta argumenttien pohjalta käytettävissämme olevat päästöttömät energialähteet jotka tuottavat tasaisesti ja varmasti sähköä valaistus ja tuuliolosuhteista riippumatta ovat ydin ja vesivoima tämän lisäksi voimme tietyissä tietyissä olosuhteissa tuottaa osan sähköstä muun muassa aurinko ja tuulivoimalla mutta on tunnustettava että nämä energiamuodot ovat parhaassakin tapauksessa epävarmoja ja sääolosuhteista riippuvaisia kun sääolosuhteet eivät ole optimaaliset tarvitaan myös fossiilisia polttoaineita edelleen ympäristöystävällinen ja taloudellisesti järkevä ratkaisu on käyttää fossiilisia polttoaineita tuotantolaitoksissa joiden hyötysuhde on mahdollisimman suuri ja joiden päästöt on minimoitu tällaisia ovat modernit sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset joiden savukaasut puhdistetaan ja jotka täyttävät tiukimmatkin ympäristönormit perussuomalaiset vaativat että energiapoliittisissa linjauksissa otetaan järki käteen ja arvioidaan aikaisemmin tehtyjä linjauksia kriittisesti kivihiilen polttoa ei tule vastustaa ideologisin perustein vaan ilmastostrategiaa on tarkasteltava objektiivisesti ei tuulivoimasilmälasien läpi suomen tulee pitäytyä ratkaisuissa joilla varmistetaan maamme huoltovarmuus myös poikkeusolosuhteissa joissa tarvittava määrä sähköä ja lämpöä saadaan tuotettua kokonaisedullisesti ja mahdollisimman puhtaasti myös polttoaineiden kuljetuskustannukset huomioiden kivihiilen asemaa ei tule tarkastella menneisyyden valossa

rajoittaa sekä tarkoituksenmukaista energiatuotantoa että ilmastopoliittisten päästövähennysten saavuttamista eli meillä on tähän eriävä näkemys ilmastorealistinen näkemys ja tulemme sitten toisessa käsittelyssä esittämään näiden lakien hylkyä itse en talousvaliokunnassa päässyt jättämään vastalausetta koska en en päässyt paikalle perhesyiden vuoksi anteeksi että luin tämän näin nopeasti ja surumielisesti mutta ymmärrätte varmasti porilaisten tunteita tänään

ilmastonmuutosta en sinänsä kiistä se tapahtuu molempiin suuntiin ja todennäköistä on että lämpeneminen on käynnissä tällä hetkellä mutta varoitan kuitenkin tästä ilmastopolitiikan vauhtisokeudesta joka on vallannut erityisesti suomen meillähän toimenpiteet eivät juurikaan muutosta maapallon ilmakehään tuota

yritämme sitä hillitä osaltamme tämä esitys käytännössä ymmärtääkseni kun mietintöä luin tarkoittaa sitä että helsinki ja vaasa ovat ne paikkakunnat joissa tämä kielto tulee täydellä voimalla vaikuttamaan vuonna sen jälkeen no miten tämä on sitten tehty

helsinki on tehnyt oman toimenpideohjelman netistä löytyy hiilineutraali helsinki kaksituhattakolmekymmentäviisi eli se on viisi vuotta pitemmällä ajalla kuin mitä tämä laki edellyttää ja helsinki aikoo siis vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä luopua kivihiilestä kun nyt eduskunta tekee lain tästä ja panee siihen vuoden kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän niin se merkitsee sitä että helsinki joutuu nopeuttamaan samaten vaasa tätä toimenpidettään luopumistaan ja eduskunta lupaa kannustaa siihen eli antaa siihen yhdeksänkymmentä miljoonaa rahaa eli lailla päätetään että valtio me muutkin maan veronmaksajat maksamme sen mikä helsingin pitäisi tehdä itse omin toimenpitein koska se on itse siihen jopa sitoutunut tuossa ohjelmassaan minusta tässä ei ole mitään järkeä helsingissä vallassa ovat kokoomus vihreät ja sosiaalidemokraatit te olette kaikkein vauhdikkaimpia tässä ilmastopolitiikassa miksi te ette hoida tätä nyt sitten tässä aikataulussa valtuustoissanne vaan haluatte säätää lain onko syynä se että juuri lain kautta saatte valtion maksamaan tämän yhdeksänkymmentä miljoonaa minusta ole järkevää päätöksentekoa valtion kannalta jonka etua me täällä ajamme me tarvitsemme tähän sitten korvauksen ja niin kuin kuultiin ja täällä mietinnössäkin lukee se on biomassa joka on tuonnin varassa helsingissä koska sellaista määrää ja tarvetta emme pysty pysty kotimaassa tuottamaan eli kaiken kaikkiaan en ymmärrä tämän esityksen logiikkaa

ärade talman tämän esityksen logiikkahan on varsin selvä ja esitys on kaikin puolin kannatettava me tarvitsemme tällaisia mekanismeja me tarvitsemme tällaisia lakeja ellei tätä viedä läpi se tarkoittaa että edustaja kankaanniemi joutuu luopumaan vaikka polttomoottoriautostaan vähän aikaisemmin jos me epäonnistumme yhdellä saralla se se joudutaan kuromaan toisella saralla kiinni tämä on kokonaisuus jossa kaikilla toimilla on merkitystä kivihiilestä luopumiseen on tietenkin monta syytä on tämä ilmastonäkökulma mutta on myöskin se että se on kallis tapa tuottaa energiaa se on kallis tapa tuottaa sähköä se on energiamuoto joka tuodaan muista maista jossa sitä sitä tuotetaan kyseenalaisin menetelmin mutta kyllä se vaatii tietenkin muutoksia meiltä kaikilta se vaatii investointeja lämmön varastointiin helsingin osalta monen muunkin osalta se vaatii investointeja lämpöpumppuihin se vaatii vaatii investointeja kaukolämpöverkkoon se vaatii sähköistämistä yleisellä tasolla yhteiskunnassamme no onko tässä vauhtisokeutta niin kuin edustaja kankaanniemi sanoi ei meidän ongelmamme ole se että me lähtisimme toimimaan jotenkin liian nopeasti vaan päinvastoin ellemme tällaisia lakeja säädä niin mikään ei muutu joitain vuosia sitten uumoiltiin että että rikkidirektiivi tuhoaisi suomen vientiteollisuuden ja merenkulun ei se sitä sitä ole tehnyt se on ollut yksi askel sen eteen että itämeri olisi edes vähän puhtaampi ja nyt imo on lähdössä samoihin toimenpiteisiin mikä tarkoittaa sitä että suomalainen teollisuus on etulyöntiasemassa sillä on hyvä kilpailuetu nyt kun muutkin maat joutuvat ottamaan tällaisia laitteita käyttöön

myöskin omaa vahvaa teollisuutta väitteisiin siitä että että hiilivuotoa olisi olemassa tiede ei tue tällaista väitettä joten toivon että perussuomalaiset lopettavat siitäkin puhumisen yleisellä tasolla sitra on todennut että viidenkymmenen prosentin päästöjenpudotustavoite vuoteen kolmessakymmenessä mennessä on kustannusneutraali tai tuo säästöjä eun tasolla on arvioitu että hiilineutraliteetti vuoteen viidessäkymmenessä mennessä kasvattaa kansantaloutta eli eli ei tässä valita kurjuutta tässä tässä vaaditaan uusiutumista ja annetaan uusiutumiselle ja ja talouden uudelleen rakentamiselle mahdollisuus se on haaste mutta se on haaste joka tarjoaa meille markkinat jotka ovat taatusti kasvavat ja siinä kylkiäisenä me saatamme pelastaa

arvoisa rouva puhemies tätä keskustelua kuunnellessani olen ollut hieman hämilläni että kaikkea sitä kuulee kun vanhaksi elää itsessään itsessään tämä hallituksen esitys joka nyt on talousvaliokunnan mietinnön muodossa meillä käsittelyssä on hyvä ja kannatettava totta kai pitää etsiä uusia energiamuotoja se on itsestäänselvyys ja sitähän maaseutukunnat suomessa ovat aina tehneet kotikuntanikin lämpiää puulla ja hieman palaa turvettakin mukana miksi siinä palaa turvetta mukana sitä varten että saadaan polttolämpötila ylemmäksi pienhiukkaset palavat kaikki pois ja turpeessa kuten kaikki tiedämme sivistyneitä ihmisiä kun olemme ja opiskelleita on parhaimmillaan kymmenen prosenttia puuta joten sekin on ihan ihan erinomainen aine lämmityksessä ja nimenomaan nostaa polttolämpötilan ja auttaa siinä palamisprosessissa on erittäin puhdasta energiaa tässä keskustelussa minua huolestuttaa tällainen yltiöpäinen ihanteellisuus jota edustaja adlercreutzin puheessa huomasin aika paljon olevan on hyvä että pää on pilvissä mutta jalat kannattaa olla maassa siinä saattaa käydä ikävästi jos kolahtaa vaikka otsa edellä lattiaan nimittäin kun katsotaan katsotaan tämän päivän maailman energiataloutta niin ollaan rehellisiä eihän kivihiilen käyttö tästä maailmasta lopu millä me sen saisimme loppumaan tästä maailmasta kun kiina indonesia ja moni muu maa käyttävät omia raaka ainevarojaan ja varmasti saavat käyttää niitä kuka sen kieltää eivät meidän parlamenttimme päätökset yllä jonnekin brasiliaan tai kiinaan tai singaporeen tai yleensä maihin joissa näitä valtavia kivihiilivarantoja on me itse olemme luoneet omilla energiavaroillamme ja tuodulla kivihiilellä oman elintasomme ja nyt olisimme sitä muissa maissa estämässä on siinä aikamoista oman oman kilven kiillotusta ja kavereiden en sano halveksimista mutta sanon että heidän omien mahdollisuuksiensa nonsaleerausta jos emme salli heille sitä mitä he he haluavat itse tehdä se on heidän parlamenttinsa asia toki toivon että kivihiilen käytöstä luovutaan se on selvä asia mutta ennen kuin siitä luovutaan täysin niin meidän on myös varmistettava se että tämä maa pysyy lämpimänä me olemme edelleen leveyspiirin pohjoispuolella vaikka kivihiilen käyttö helsingistä lopetettaisiin teillähän olisi arvoisat helsingin päättäjät ollut mahdollisuus tehdä se jo ilman tämän talon päätöksiä helsingin kaupunginvaltuustohan sen tekee niin on ilomantsissakin valtuusto tehnyt päätöksen biovoimalan rakentamisesta aikanaan ja se rakennettiin ja nyt sillä puulla ja turpeella lämmitetään kuntaa ja monta muuta asiaa minäkin lämmitän puulla sekä vuolukiviuunia että saunaa jotta ei fossiilisia polttoaineita käytetä elikkä tämä homma on aivan omissa päätöksissä jos helsingin kaupungin päättäjät niin suovat tehdään se päätös ja lopetetaan valtion kukkarolla käynti niin kuin edustaja kankaanniemi oivallisessa puheenvuorossaan osoitti minäkin mielelläni hankkisin itselleni vaikka uuden auton jos joku suostuisi sen maksamaan mutta tämän puhalluksen mikä tässä nyt on menossa soisin kyllä helsingin suurista rahavaroistaan itse maksavan koska jos joku pieni kunta sitä esittää niin veikkaan että ministeriötasolla torjutaan sellainen esitys välittömästi mutta vielä näistä energiaraaka aineista jos kivihiili loppuu tästä kaupungista niin kuin vissiin toivottavaa on kannattaa helsingin kaupungin päättäjien lopettaa täällä itkeminen käykää tukholmassa ekskursiolla ja tehkää siellä tutkimuksia miten tukholma homman hoitaa siellähän lämmitetään bioaineilla koko kaupunki on kaksi kertaa suurempi kuin helsinki ja siellä toimii muun muassa semmoinen energia alan merkki kansainvälinen toimija kuten fortum se on sijoittanut tukholman lämmitykseen paljon rahaa

ulkomaisen hakkeen mukana tulee todennäköisesti valtava määrä erilaisia kasvitauteja pieniä toukkia jotka sitten aikanaan levitessään suomen metsiin aiheuttavat valtavaa tuhoa pellettiähän voi toki tuoda koska se on lämpökäsiteltyä siinähän on jo bakteerit ja taudinaiheuttajat tapettu kuumakäsittelyllä mutta jos lähdemme tuomaan suurimittaisesti haketta vaikka jostakin euroopasta tai peräti vielä kauempaa niin otamme aivan valtavan riskin ja sitä ei missään nimessä pidä tehdä sen takia tämän maan pitää pitäytyä järkevissä toimenpiteissä niin että lämmitämme edelleen puulla käytämme turvetta ydinvoimakin meidän on hyväksyttävä jos me haluamme pitää tämän maan kunnossa ja elintason korkealla meidän on hyväksyttävä se että käytämme omia polttoraaka aineitamme omia mahdollisuuksiamme huoltovarmuus on semmoinen sana jolla tässä talossa on leikitty mielestäni liian kauan huoltovarmuus on asia joka pitää varmistaa kaikissa olosuhteissa olipa sitten kysymys lämmityspolttoaineesta taikka olipa kysymys vaikka elintarvikehuollosta molemmissa asioissa olemme tällä hetkellä vähintään vähintään huonon kouluarvosanan saavia oppilaita meillä energiaa tuodaan edelleen valtavasti ulkomailta ja sitten kun kun kysytään mistä me sitä kotimaista energiaa teemme niin kaikkea vastustetaan mitään ei saisi tehdä se on selvä asia että aurinkokennot lisääntyvät ilmalämpöpumput lisääntyvät yhä useammassa talossa niitä aurinkokennoja on lämpöpumppuja on maalämpöä käytetään erittäin hyviä lämpölähteitä mutta kun se kova talvi tulee niin silloin me olemme siinä ongelmissa mistä me sen lämpöraaka aineen itse otamme jos maailmanmarkkina menee jumiin tässä epävarmassa maailmassa jos joku väittää että menemme varmempia aikoja kohti tuolla maailman kauppapolitiikassa hieman olen eri mieltä siitä asiasta toivon että tähän energiakeskusteluun tulee realismia käytämme omia metsävarojamme järkevästi ja kehitämme metsäteollisuutta joka muuten tuottaa valtavan määrän tähän maahan lämpöä kaukolämpöä chp menetelmällä josta missään nimessä ei pidä luopua se on kaikista tyhmintä energiapolitiikkaa tässä maassa jos lähdemme luopumaan chp voiman tuotannosta muuten ollaan parhaillaan tekemässä sen takia että sähkö on tällä hetkellä niin halpaa jos luovumme chp tuotannosta teemme todella todella suuren virheen koska siinä menetämme valtavan kansallisen keksinnön jättimäisen hienon arvon se on niin hieno keksintö että en jaksa sitä olla ihailematta joka päivä se on todella hieno asia lopuksi arvoisa puhemies turpeesta vielä sen verran että turpeelle on avautumassa tässä maassa aivan uusia käyttömuotoja jotka avaavat aivan uusia markkinoita maailmalla esimerkiksi kasvihuonetuotannossa sillä on aivan valtavan valtavan hieno tulevaisuus edessä koska kasvihuoneet tarvitsevat kasvuturvetta ja suomessa on sitä viljalti myytävissä maailmalle ja toinen asia kun poltamme puuta ja kun käytämme turvetta niin saamme todella päästöt pois ja paremmin lämpötehoa käyttöön ja lopuksi arvoisa puhemies

tässä talossa kukaan kansanedustaja haluaa

vähentää päästöjä kasvattaa nieluja ja ohjata rahavirrat ilmaston kannalta suotuisiin kohteisiin tänään käsittelemme kysymystä päästöjen vähentämisestä mutta toisaalta myös rahavirtojen ohjaamisesta on hienoa että tämä laki on nyt eduskunnan käsittelyssä ja tämä nauttii laajaa parlamentaarista tukea kivihiili on globaalisti erittäin suuri saastuttaja ja on myös globaalisti tärkeä askel että suomi tekee selkeän päätöksen kivihiilestä luopumiseksi suomessa kivihiili ei ole niin isossa roolissa kuin se on monessa maassa mutta uskon että tällä päätöksellä annamme myönteisen kansainvälisen viestin kivihiilestä luopuminen auttaa vähentämään toki myös suomen päästöjä ja antaa viestin siitä että kivihiilestä todella voidaan luopua ja kivihiilivapaa energiantuotanto on mahdollista tämä on konkreettinen edistysaskel päästöjen vähentämisen tiellä joten kiitoksia siitä se antaa myös energiateollisuudelle selkeän viestin että kymmenen vuoden kuluttua se loppuu nimittäin kivihiilen käyttö se antaa selkeän viestin tulevien energiajärjestelmien suunnittelemiseksi ja investointien suuntaamiseksi arvoisa puhemies kuten mietinnössäkin tuodaan esiin on tärkeää huolehtia siitä että päästöt todella vähenevät tämän lakimuutoksen myötä se edellyttää sitä että käyttämättä jäävät päästöoikeudet todella mitätöidään ja että kivihiili korvataan tuotannolla joka todella vähentää päästöjä valtioneuvostolla on mahdollisuus mitätöidä kansallisten lisätoimien myötä käyttämättä jääviä päästöoikeuksia ja se tulee tehdä jotta päästöt vähenevät myös euroopan tasolla arvoisa puhemies on pidettävä huolta siitä että kivihiili korvataan pääasiassa ei polttoon perustuvilla teknologioilla kuten mietinnössäkin voimakkaasti todetaan mikäli kävisi niin että kivihiili korvattaisiin esimerkiksi polttamalla turvetta ja järeää puuta se ei vähentäisi nettopäästöjä on myös tärkeää että aikaisen luopumisen tuki mitä on suunniteltu annettavaksi ohjataan puhtaaseen teknologiaan arvoisa puhemies ekologinen jälleenrakennus on valtava työmaa ja nyt meidän täytyy kääriä hihat ja ryhtyä toimeen on muistettava että ilmastonmuutoksen torjuminen on halvempaa kuin siihen sopeutuminen ja että ilmastokestävien teknologioiden kehittäminen avaa myös valtavat globaalit markkinat suomalaiselle teollisuudelle

arvoisa puhemies edustaja sarkkinen sanoi että avaa globaalit markkinat siitä olen kyllä samaa mieltä ja olen myös sitä mieltä että meidän tulisikin panostaa hyvin paljon tutkimukseen ja innovaatioihin ja nimenomaan teknologian osaamiseen esimerkiksi kun kiina haluaa uusia vaikka kaukolämpöverkon niin ne projektit ovat usein hyvin isoja ja siihen me tarvitsemme eurooppalaista yhteistyötä maailmanlaajuista yhteistyötä koska jos kysymys on vaikka kahdeksantoista miljardin euron kaupasta niin tuskin ihan suomella riittää volyymi sen koko koko asian hoitamiseen mutta me voimme olla mukana ja teemmekin paljon ja tähän pitää nimenomaan panostaa edustaja myller sanoi että tämä ei ole haihattelua mutta vähintään tästä puuttuu suhteellisuuden taju suomi ei ole umpiossa mitä me haluamme ratkaista mitä me haluamme ratkaista sitä pitää aina kysyä jos me haluamme

tämä yksi pilkku viisi astetta on se tavoite niin silloin me emme ole umpiossa vaikka eun siis

nolla niin mikäli nykyinen väestönkasvu jatkuu mikä on lopputulos eli jos me haluamme tehdä vaikuttavaa politiikkaa se tarkoittaa sitä että meidän pitää saada väestöräjähdys pysäytettyä meidän täytyy väestöräjähdys saada haltuun ilmastotullit ovat äärimmäisen tärkeä asia koska esimerkiksi kiina rakentaa jatkuvasti uusia hiilivoimaloita ja saa ihan turhaa kilpailuetua siitä että me me täällä katsomme katsomme läpi sormien siinä mielessä että he eivät noudata no tämä on tietysti laajempi kokonaisuus ihmisoikeuksia eivätkä ympäristökysymyksiä samalla tavalla kuin länsimaissa pitäisi tehdä ilmastotullit olisivat todella hyvä ja se lisäisi kotimaista tuotantoa jos me ajattelemme intiaa niin pelkästään intiassa lisääntyvät päästöt vuosittain kaksi kertaa saman verran kuin kaikki suomen päästöt ovat yhteensä eli tämä

on se ihan ensimmäinen mitä me haluamme ratkaista sitten toinen asia on eun keskinäinen taakanjako ilmastoasioissa

eu eu maat käyvät keskenään kuusikymmentä prosenttia kauppaa joten minkä takia me antaisimme esimerkiksi puolalle kilpailuetua tai tai muuta kun meidän pitää ottaa huomioon myös se että meillä on kylmin ilmasto energiaintensiivinen teollisuus ja pitkät välimatkat ja suomi on jo jo leikannut päästöjään tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulta alkaen kaksi kertaa enemmän kuin eu maat keskimäärin kaksi kertaa enemmän kuin eu maat keskimäärin meidänhän pitäisi leikata päästöjä sieltä missä se on halvinta ja helpointa kuten puolassa ja romaniassa

muut puolueet ovat nyt sitoutuneet ilmastotyöryhmään siinä on monta tavoitetta mutta yksi asia on se että energian hinta tulee nousemaan te olette sitoutuneet siihen että energian hinta tulee nousemaan lapsiperheillä energian hinta tulee nousemaan asuminen tulee kallistumaan ajatellaan ajatellaan sitä tavallista asuntovelallista lapsiperhettä joka käy edelleen kaupassa edelleen lapset pitää viedä harrastuksiin edelleen vanhemmat käyvät töissä me haluamme pitää koko asumiskelpoisena mutta te olette sitoutuneet heikentämään tavallisen suomalaisen ostovoimaa mikä vaikuttaa yritysten toimintaan energian hinnan vaikutuksella on suora yhteys myös suomen kilpailukykyyn täällä tuotiin hienosti esille meidän metsäteollisuus joka sekä tuo energiaa että vie energiaa metalliteollisuus lähinnä vie energiaa mutta siis tämä suhteellisuudentaju sitten on puhuttu että no pienituloisille kompensoidaan tai tehdään tulonsiirtoja no ensin pitää saada se tulo jotta voidaan tehdä niitä tulonsiirtoja pienituloiset eivät muutenkaan hirveästi maksa tuloveroa joten tämä ei ole ole kestävällä pohjalla ja sitä hintalappua ei ole sen takia tuotu tähän siinä ilmastotyöryhmässä sitä hintalappua ei tuotu esiin mutta tiedämme että tavallisen ihmisen välttämättömät menot tulevat nousemaan ja se kiristää tavallisen ihmisen ostovoimaa ja en kyllä tiedä kenen etu se on se ei ole ainakaan ympäristön etu

mielenkiintoista että jotkut poliitikot nostavat maailman väestönkasvun puheeksi aina silloin kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä väestönkasvu on toki ongelma mutta olen ollut kiinnittävinäni huomiota siihen että samat poliitikot jotka koettavat ilmastonmuutoksen hillinnän väistää tällä väestönkasvupuheella toisaalta ovat kaikkein haluttomampia siihen että kehitysyhteistyövaroja käytetään seksuaali ja lisääntymisterveystyöhön

että meillä on ollut sokeutta lähinnä ilmastonmuutoksen vauhdille esimerkiksi maapallon mittaushistorian viisi kuuminta vuotta ovat olleen viisi viime vuotta tämä esimerkiksi kertoo ilmastonmuutoksen vauhdista mitä tulee sitten siihen mitä ylipäätänsä ympäristötoimet ja ja ilmastotoimet vaikuttavat kansantalouteen niin esimerkiksi aktia pankin entinen pääekonomisti timo tyrväinen tässä muutama viikko sitten mustread lehdessä korosti sitä että ekonomistit ovat jo ymmärtäneet sen että kun ilmastonmuutoksen seuraukset maksavat niin se tarkoittaa sitä että esimerkiksi vuonna kaksituhattaviisikymmentä ihmiskunta on vähemmän vauras jos emme hillitse ilmastonmuutosta verrattuna siihen että toimimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mitä tulee sitten suomen kansalliseen etuun tässä asiassa niin muistutan siitä että jo viitisen vuotta sitten ympäristöteknologia nousi sekä liikevaihdoltaan että työpaikoiltaan että vientinsä määrältään metsäteollisuutta suuremmaksi kokonaisuudeksi se ei ole meille poliitikoille ja suurelle yleisölle samalla tavalla näkyvä siksi että ei ole esimerkiksi yhdenkään ison paperiteollisuusyrityksen kokoista ympäristöteknologian jättiyritystä on paljon pienempiä yrityksiä ja sitten isompien yritysten osia jotka tekevät tätä työtä mutta kokonaisuutena sekä liikevaihdoltaan että vienniltään kyse on jo metsäteollisuutta isommasta

liiketoiminnan alasta mitä tulee sitten helsinkiin niin vaikka en olekaan helsinkiläinen haluan todeta sen että helsingin kaupunki on ihan omatoimisesti päättänyt jo vuosia ennen tätä lakia ensimmäisen hiilivoimalan sulkemisesta ja tämä sinänsä tervetullut laki kieltämättä vauhdittaa sitten sen toisenkin hiilivoimalan sulkemista

tiede on hyvin vakuuttavasti kertonut mitä ilmastossamme tapahtuu ja myöskin sen mitä meidän on tehtävä ja ja esimerkiksi suomessa ilmastopaneeli ja ja myöskin sitra omissa tutkimuksissaan ovat todenneet sen että että jos me haluamme olla tällä yhteen pilkku viiteen asteen asteen reitillä eli sillä että maapallo säilyy elinkykyisenä myöskin tulevaisuudessa niin tuo päästövähennystarve on vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kuusikymmentä prosenttia tähänhän me emme ole myöskään tässä talossa vielä sitoutuneet ei myöskään se kahdeksan puolueen sitoumus näin pitkälle mennyt mutta aika aika lähelle tämä on sitä politiikkaa mitä meidän pitää pystyä suomessa tekemään myöskin suomalaisina euroopan tasolla ja eurooppalaisina maailman tasolla me olemme saaneet jo paljon aikaan kyllä esimerkiksi tämä pariisin ilmastosopimus on vahva osoitus siitä että että maapallon laajuisesti ymmärretään mitä on tapahtumassa ja ja mitä meidän on tehtävä

tulevaisuudessa kyllä suurin osa ja itse asiassa jo tällä hetkellä suuri osa uusista innovaatioista nimenomaan on niitä joilla me ratkaisemme näitä näitä ongelmia joita ilmastonmuutos synnyttää kun me hintalappua etsimme tätä on jo toistettu kyllästymiseen saakka niin tekemättä jättäminen maksaa huomattavasti enemmän kuin tekeminen ja tästä tekemättä jättämisestä myös pienituloiset ja heikommassa asemassa olevat sekä maailmanlaajuisesti että suomessa kärsivät eniten mutta toki arvoisa puhemies meidän on suomessa aina kun teemme päätöksiä otettava huomioon niitten sosiaaliset vaikutukset

arvoisa rouva puhemies tämän lakiesityksen keskeinen tavoitehan on että hiilen energiakäyttö suomessa kielletään lähes kokonaan toukokuun kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän jälkeen hiilen käyttö olisi sallittua vain mikäli huoltovarmuus tai toimintavarmuus tätä edellyttää lakiesitys on oikein perusteltu ja kannatettava tässä todella on kyse paljon vakavammasta ja suuremmasta asiasta kuin vain yksittäisen kaupungin tai kunnan hiilivoimalaitoksesta kyse on yhteisestä globaalista ongelmastamme ilmastonmuutoksen torjunnasta johon tarvitaan useita pieniä ja isoja osaratkaisuja ja työkaluja se tarkoittaa sitä että fossiilisesta energiasta on pääosin tietyssä ja nopeutetussa aikataulussa luovuttava mukaan lukien turve ylikulutusta on karsittava reippaalla kädellä ja hiilijalanjälkeämme on pienennettävä näissä asioissa suomella ei ole kaikilta osin liiemmin ylpeydenaihetta osoittaa globaalissa mittakaavassa olemme tehneet jo paljon mutta paljon on vielä tekemättä jos voisimme palata ajassa kaksisataa viiva kolmesataa vuotta taaksepäin aloittaa alusta koko teollistumisen ja elintason nousun ja vaurastumisen globaalisti euroopassa ja suomessakin niin tilannehan olisi aivan toinen varmastikin jättäisimme fossiiliset energiavarat kivihiili mukaan lukien maan poveen ja perustaisimme nyt käytössä olevalla tiedollamme sähkö ja energiajärjestelmämme aivan toisiin ratkaisuihin mutta tämä ole tilanne maapallon tilannetta aikaa tai ilmakehän tilannetta emme voi nollata tilanne on se että ilmakehässä hiilidioksidia on huomattavasti paljon enemmän kuin mitä siellä saisi tasapainolakien mukaan olla jotta ilmasto ei lämpenisi liikaa ja silloin se tarkoittaa päästövähennyksiä se tarkoittaa hiilinielun kasvattamista hiilivarastojen kasvattamista ja mikään osa alue siinä pelissä ei voi jäädä tarkastelematta aikataulu ei ole mitenkään liian kiireinen kuten tässä on jo todettu se on vähintäänkin tarpeellinen ja nopeamminkin olisimme voineet toimia mutta hyvä että toimitaan nyt mitä tulee sähkön hintaan kivuitta tämä koko ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen torjunta ei tule tapahtumaan mutta sähkön hinta meillä on muun muassa pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla jo laskenut uusiutuvan energian huiman kasvun ja uusiutuvan energian hintakehityksen huiman halpenemisen johdosta ja tällä tiellä tulee jatkaa

on aivan selvää että kun kivihiili on meille tuontipolttoaine sen sen käytöstä kannattaa pyrkiä eroon se on kansantaloudellisesti viisasta ja myös ilmastollisesti perusteltua kuitenkaan tämä kielto tällä aikataululla ei ole järkevä täällä valiokunnan mietinnössä todetaan kivihiilen kiellon vaikutukset hiilidioksidipäästöihin eivät ole yksiselitteisiä päästökaupan vuoksi kielto ei suoraan vaikuta eu tason päästöihin ellei päästöoikeuksia samassa yhteydessä mitätöidä tai siirretä markkinavakausvarantoon nyt en tiedä onko onko näin tapahtumassa vai tekeekö taas suomi etunojassa omaan nilkkaansa osuvia iskuja edelleen täällä sanotaan kiellon merkitystä ilmastonäkökulmasta voi vähentää se että hiilen on arvioitu korvautuvan pääosin biomassalla jonka käyttö kasvaisi noin pilkku kahdeksan terawattituntia ja perustuisi osin osin tuontiin tämän osalta todetaan vielä että laskennallisesti biomassan polttaminen ei tuota hiilidioksidipäästöjä mutta tosiasiassa se niitä aiheuttaa eli ei tämä ole puhdasta toimintaa täällä todetaan edelleen näistä kiellon vaikutuksista että pääasiassa taloudellisten vaikutusten ennenaikaisten investointien aiheuttamien ongelmien ja asiaan liittyvien

näkökulmien vuoksi esityksessä on päädytty ehdottamaan voimaantulon ajoittamista kaksikymmentä luvun loppuun vielä helpompi olisi ollut kun olisi pantu viisi vuotta lisää ja jätetty lupaamatta helsingille ja vaasalle nämä yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa minusta se on aivan käsittämätöntä ymmärrän että edustaja adlercreutz puolustaa vaasalle tällaista lahjaa etukäteen ja että sitten helsinkiläiset haluavat valtiolta tämän mutta viisaana innovaatioista totean sen että kyllä näitä innovaatioita varmasti tapahtuu ilman tätä kieltolakiakin ei tarvita sitä on hyvä että niitä tehdään koko ajan en nyt ole ihan varma siitä vieläkö saksan liittovaltio tukee saksan oman kivi ja ruskohiilen polttamista mutta ei ole kauan aikaa kun se vielä miljardeilla joka vuosi tuki oman hiilensä oman hiilensä polttoa ja mitä viimeaikaiset uutiset nytkin kertovat niin ei saksa ole kovinkaan nopealla aikataululla siitä luopumassa

ärade talman keskustelussa mielellään vertaillaan suomea ja ja muita maita ja annetaan ymmärtää että suomi olisi näissä asioissa mallioppilas on totta että täällä on tehty paljon mutta onhan meillä esimerkiksi liki sata prosenttia isommat ilmastopäästöt kuin ruotsilla ja huomattavan paljon isommat kuin intialla tai tai muilla kehittyvillä mailla sähkön hinta ehdottomasti halvin tapa tuottaa ja rakentaa uutta tehoa tänään pohjoismaissa on tuulivoima siihen liittyy toki muita haasteita mutta se on ehdottomasti halvin tapa huomattavasti halvempi kuin hiilivoima jos uskoo markkinatalouteen kannattaa pohtia lähtisikö itse maana investoimaan

vai kenties puhtaisiin energiatuotantoratkaisuihin ja luulen että ei taida löytyä sellaista kapitalistia tästä maailmasta joka olisi sitä mieltä että tässä tilanteessa kannattaisi lähteä hiilivoimaan investoimaan vaan nimenomaan näihin puhtaisiin ratkaisuihin jos sitten puhuu yhdenvertaisuudesta ja reiluudesta isommassa kuvassa siinä perspektiivissä suomen kannattaa nyt eu puheenjohtajakautena ajaa sitä että päästökauppaa laajennettaisiin että eun päästökauppa sidottaisiin siihen jäljellä olevaan päästökiintiöön jotta se johtaisi todellisiin päästöleikkauksiin ja ja laajennettaisiin myöskin maantieteellisesti käsittämään euroopan ulkopuolisia alueita mahdollisimman suuressa määrin tässäkin asiassa eu on ratkaisu se että eu on olemassa että eulla on yhtenäinen tahto ja että eulla on ilmastopolitiikka on edellytys siihen että tässä päästään johonkin pisteeseen ilman euta jos meitä olisi kaksikymmentäseitsemän omaa irrallista maata haaste olisi huomattavasti isompi mutta nyt on

puhemies niin edustaja adlercreutz yhdysvaltojen ja euroopan päästöt ovat yhteensä saman verran kuin kiinan ja kiinahan rakentaa uusia hiilivoimaloita kyllä mutta hienoa että olemme samaa mieltä esimerkiksi tuulivoimasta tämmöinen jatkuva tuotannon tukeminen on ehdottomasti perussuomalaisten linjan vastaista eli markkinaehtoisesti pitää tuulivoiman kyllä toimia sitten tässä tuli vielä niin eli voisimme uusiutuvan energian tuen laittaa meidän pitäisikin laittaa se samalle viivalle ja tämmöinen jatkuva tuotannon tukeminen niin kuin sitä on tehty ei ole hyvä asia ideologisista syistä niin kuin tiedämme sitten edustaja hassiko oli joka puhui puhui kehitysavusta viisikymmentä luvulla meitä oli kolme miljardia ihmistä nyt meitä on yli seitsemän ja kohta on yli yhdeksän miljardia jos me ajattelemme viisikymmentä vuotta taaksepäin kehitysapua niin ei se ainakaan ole vähentänyt väestöä mielestäni se on enemmänkin tukenut väestöräjähdystä eli ei sitä ainakaan ole osattu laittaa toimiin mikä olisi ollut ympäristölle ystävällistä ja tälle tälle maapallolle joten sanoisin että vaikka siellä on onnistuneita projekteja niin kuitenkin se kehitysavun kirous se kirja on aika hyvä asia no sitten sähköautot se on tulevaisuutta kyllä nyt ei pidä ottaa sitä kantaa tai luuloa että perussuomalaiset eivät suhtautuisi hyvin vakavasti ympäristöön ilmastoon me perussuomalaiset todellakin haluamme pitää huolta meidän puhtaasta luonnostamme meidän puhtaista vesistämme ja suomihan on jo eu kansana ja maailman kansana tehnyt todella paljon ja näihin talkoisiin todellakin osallistunut haluamme jatkossakin panostaa hyvään metsänhoitoon haluamme pitää meidän hiilinieluistamme huolta haluamme pitää suomen vetovoimaisena puhtaan ilman ja meidän luonnonvaramme myös omissa kansallisissa käsissämme sähköautot ovat tulevaisuutta kyllä ne tänne tulevat kysymys on millä aikataululla ja

pakko ostatetaanko merikarvialaisella kallis sähköauto jos hänellä on nyt vaikka diesel ja hän on ajanut sillä kaksisataatuhatta kilometriä mihin menee saman verran energiaa kuin uuden sähköauton akun valmistukseen plus sitten on se että pitää ajaa se kaksisataatuhatta kilometriä lisää ja valmistaa se auto elikkä se energia on jo kerran siihen käytetty kyllä meidän pitää ehdottomasti panostaa siihen että me käytämme loppuun niitä asioita joihin kerran se energia on jo käytetty ja sitten kun tulevat nämä sähköautojen akut niin esimeriksi hybridissä minun isäni osti juuri sellaisen ja hän sanoi näin taitaa nyt sitten olla viisi viiva seitsemän vuotta takuu sillä akulla ja täyssähköautossa kymmenen vuotta se takuu minä luin guardian lehdestä että viiden prosentin kierrätys on näillä sähköautojen akuilla eli meillä on vielä tämäkin ongelma ratkaisematta millä tavalla me kierrätämme nämä sähköautojen akut kun me rupeamme niitä niin kuin rytinällä lisäämään ja koska aina kun kysyntä kasvaa niin hinta nousee esimerkiksi koboltin ja muiden niin kaivetaanko niitä sitten eettisesti

sähköautot eivät tuota paikallispäästöjä mikä onkin sähköautojen vahvuus niin esimerkiksi tämmöisessä kompaktissa helsingissä on erittäin hyvä että ne lisääntyvät mutta meidän pitää ottaa huomioon suomen erilaiset olosuhteet ja pitää koko suomi asuttuna ja koko ajan miettiä miten me mahdollistamme ihmisten asumisen maaseudulla miten me puolustamme tavallisia veronmaksajia joiden pitää elää täällä asua täällä ja joilla pitää jäädä rahaa muuhunkin kuin elämiseen ja asumiseen ja lainojen lyhennykseen siinä perussuomalaiset näkevät että meidän pitää ajatella

puhemies hieman vierastan tällaisia esityksiä joissa lähdetään ikään kuin ideologisin perustein kieltämään jotakin nyt tässä tapauksessa polttoainetta ja siirrytään pois tutkitusta tiedosta kohti tällaista ideologista kiihkoilua minä en sinänsä ainakaan sen enempää kannata kuin vastustakaan kivihiilen käyttämistä jos sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja taloudellista sitä käytettäköön jos ei ole niin sitten ei käytetä kuitenkin kun nyt näitä paineita erilaisten polttoaineiden kieltoon tuntuu olevan se entisestäänkin alleviivaa tarvetta lisäydinvoimalle ydinvoimaa tarvitaan jatkossa entistä enemmän olen sanonut koko ikäni että näin on asia ja nyt kuulostaa siltä että jopa eun komissio on tullut minun linjoilleni tämän asian kanssa tuoreiden uutisten perusteella ehkä siis järkevöityminenkin näissä asioissa on mahdollista

arvoisa puhemies on oikein hyvä että ympäristöministeri tiilikainen tuli tähän paikalle aioin juuri viitata tähän osittain hänen johdollaan neuvoteltuun kahdeksan eduskuntapuolueen ilmastokannanottoon jonka kahdeksas kohta kuuluu näin suomessa sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä kaksituhattakolmekymmentä luvun loppuun mennessä huolto ja toimitusvarmuusnäkökohdat tämähän tarkoittaa käytännössä sitä että myös turpeelle pitää tehdä sama kuin mitä teemme kivihiilelle tällä lailla joka on nyt pöydällämme mielestäni parhaan näkemyksen siitä millä lailla hiili voidaan esimerkiksi helsingissä korvata on tehnyt aalto yliopiston smart energy transition hanke jonka esittämän vision mukaan polttamisella kivihiilen korvaavassa järjestelmässä olisi vain pieni osuus vain siltä osin kuin järjestelmän muut osaset eivät riitä esimerkiksi kovimpina pakkaspäivinä poltettaisiin biohaketta mutta muilta osin järjestelmä perustuisi osin aurinkolämpöön osittain aurinkosähköön hyvin suurelta osin

tuulisähköä käyttäviin suuriin lämpöpumppuihin joiden lämmönlähde olisi osittain meri osittain erilaisten teollisten ja muiden prosessien hukkalämmöt ja näiden lisäksi sitten myös lämpövarastot jotka ovat myös taloudellisesti edullisin tapa säilöä aurinko ja tuulisähköä silloin kun niitä tuotetaan yli

arvoisa puhemies muutama huomio siitä mitä muualla maailmassa tapahtuu ensinnäkin intian päästöjen kasvuun on viitattu no se on totta mutta silti intialaisten päästöt per asukas ovat noin viidesosa siitä mitä suomalaisten päästöt per asukas intia saavutti viime vuonna aurinkosähkölle vuodelle kaksituhattakaksikymmentäkaksi asetetun kahdenkymmenen gigawatin eli gigawatti on siis tuhat megawattia tavoitteen ja viisinkertaisti vuoden tavoitteen sataan gigawattiin saksassa puolestaan istuu komissio joka valmistelee hiilestä luopumista tavoitteena on on että saksan päästöt ovat vähän yli kuusikymmentä prosenttia alemmat vuonna kaksituhattakolmekymmentä verrattuna vuoden yhdeksänkymmentä tasoon ja tämän komission tehtävä on ennen kaikkea miettiä sitä miten järjestetään sitten työpaikat niille ihmisille joiden entinen työpaikka menee tämän hiilestä

hiilen energiakäytön kieltämisestä on mennyt nyt eteenpäin sillä tämä osoittaa sen että suomi on mahdollisuuksien maa meillä on todella paljon mahdollisuuksia kehittää kaikkia asioita eteenpäin ja nyt meidän on vähän niin kuin pakkokin miettiä millä tavalla me saamme uusia toimintamuotoja sitten liikkeelle uudet energiamuodot olemme ympäristövaliokunnassa saaneet kuunnella useitakin asiantuntijoita mitä kaikkea voisi olla ja erityisen innostunut olen lappeenrannan yliopiston puheenvuorosta millä tavalla me saamme energiamuotoja kehitettyä juuri äsken tulin

vierailulta pohjolan liikenteen luona ja siellä kävimme ajamassa sähköbussilla no meneehän tässä vielä aikaa ennen kuin ne sähköautot ovat realistinen ja järkevä koko suomessa mutta ihan hyvä että tätäkin puolta on kehitetty eteenpäin meillä lapissa siinä saattaa kyllä mennä aikaa ennen kuin meidän autot ovat rajastaan sähköautoja kyllä meidän täytyy miettiä miettiä monia muitakin vaihtoehtoja sitä ennen ja nykyisiä polttomoottoriautoja varmasti tulee olla mahdollista käyttää hyvinkin pitkään suomessa on paljon puuta ja muuta kasvavaa energiaa näitä kehittämällä me varmasti saamme uusiakin energiamuotoja niistä aikaiseksi eikä turvekaan loppujen lopuksi niin huono ole sehän on myöskin uusiutuva energiamuoto vaikka se on suomessa poliittisesti päätetty että se ei ole uusiutuvaa niin kyllähän se kuitenkin uusiutuvaa on siinä menee vähän enempi aikaa mutta kuitenkin mutta hiiltä siitä pääsee ilmaan ja kaikissa hiiliasioissa meidän pitää olla hyvin tarkkoja siinä miten niiden kanssa toimitaan

sitten muitakin uusia kuvioita mitä me saamme kehitettyä odotetaan näitä eteenpäin ja todella hyvä asia on että hiilen käyttö saadaan nyt sitten kuitenkin loppumaan ja alamme käyttämään kotimaista tietotaitoa

arvoisa rouva puhemies kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö voi tietysti olla taloudellista lyhyen tähtäimen laskentakaavalla vielä pitkäänkin mutta kuten jo tiedämme ole epäilystäkään siitä etteikö väistämättömien ilmastonmuutoksen torjuntatoimien lykkääminen aina vain kauemmas tulisi moninkertaisesti kalliimmaksi koko yhteiskunnalle kuin se että pyrimme aktiivisesti kohti puhdasta ja uusiutuvaa energiantuotantoa ja hiilineutraaliutta

toimi silloin ilmasto saastuu silloin puhdas luonto heikkenee eikä mitään tavoitteita pystytä pitämään edes nykyisellä tasollaan kyllä se vaan niin on siitä onneksi tässä salissa on laaja yksimielisyys siitä että päästövähennystavoitteita on kiristettävä ja siinä suhteessa hallituksen lakiesitys kivihiilen kivihiilen käytön kieltämisestä on aivan oikea ja linjakas

ei ole tullut arvoisille vihreille vielä semmoista mieleen että kun te olette johtava valtuuston puheenjohtajapuolue tässä kaupungissa niin josko rupeaisitte tekemään sellaisia päätöksiä että olisitte itse tehneet sen päätöksen minkä tautta se pitää tuoda tänne eduskuntaan kun teillä on itsellänne se se avain käsissänne joka hetki vaikka seuraavassa valtuuston kokouksessa jos teette päätöksen silloinhan se tapahtuu semmoinenhan se tämä kuntapolitiikan kuntalain toimivuus on toinen asia sitten tämä ympäristöstä puhuminen yleensä luin tämän päivän lehdistä ja viimeisen viikon aikana monessa ihan kuvien kanssa oli kun te olette valtavasti meille opettaneet jotta jätevesiä pitää käsitellä huolella eikä saa päästää itämereen kun ne ilomantsin mummojen vessavedetkin tuntuvat olevan itämeren uhka ja samaan aikaan te tässä kaupungissa kippaatte tällä hetkellä kymmeniä tuhansia kuutioita erittäin likaista lunta joka sisältää koiran jätöksiä hirvittävän määrän roskia öljyperäisiä jätteitä suoraan suomenlahteen eikö teidän korviinne koskaan yhtään koske kun te olette meitä muita neuvomassa miten meidän tulee siellä maaseudulla elää luopua turpeesta ja lämmittää talomme jollakin muulla mutta joka tapauksessa te itse sen teette ja tässä kaupungissa vierestä katselette sitä kun valtavat määrät sontaa ja likaa ajetaan suoraan suomenlahteen ja sen jälkeen puhutte kirkkain silmin täällä että maailma pitää pelastaa minä olen jo pienestä pojasta asti oppinut sen että jos alkaa maailmaa parantamaan niin kannattaa siitä omasta kotipiiristä aloittaa silloin yleensä saavuttaa parhaan lopputuloksen naapurin taloon ei kannata mennä arvostelemaan että siellä on epäsiistiä kannattaa ensin se oma työhuone katsoa tiedän että tämä totuus saattaa vähän kirpaista mutta minua pikkuisen alkaa väsyttää tämä teidän oppinne meille miten tulisi toisten elää kunhan kerrostalon ylimmässä kerroksessa kivihiilellä lämmitetyssä talossa on mukavaa ja valtiolta tulee rahaa niin kaikki menee hienosti samalla voi tietysti vastustaa ydinvoimaa metsien hakkuuta turpeen käyttöä ja montaa muuta asiaa kun se ei omaan kukkaroon kolahda toivoisin että se oman kilven kirkastaminen alkaisi niistä töistä eikä hyvistä puheista
annan puheenvuoron edustaja halmeenpäälle ja sitten ministerin

ei yksistään helsingin kaupunkia tai tuupovaaraa tai mitään muutakaan yksittäistä paikkakuntaa tai kuntaa koskevaa lainsäädäntöä panin kyllä merkille että tässä salissa ei tällä hetkellä ole yhtään helsingin kaupungin kuntapäättäjää paikalla paitsi paitsi ministeri tiilikainen kyllä mitä tulee tuohon kivihiilivoiman tuotantoon helsingissä niin vaikken helsinkiläinen kuntapoliitikko olekaan sen verran tarkistin tietoja että taitaa olla niin että kaikki nuo kivihiilivoimalat paitsi helsingissä myös turussa vaasassa ja porissa on rakennettu jo ennen kuin vihreää puoluetta oli edes olemassa en tiedä ketkä puolueet ovat silloin olleet kuntapäättäjinä kyseisissä kunnissa kun näitä kivihiilivoimalapäätöksiä on tehty mutta nyt vihreät ovat ainakin helsingissä politiikassa mukana vahvasti ja täällä on tehty päätös kivihiilivoimaloiden sulkemisesta minusta tässä retoriikassa mitä juuri äsken kuultiin hivenen ristiriitaa omassa kotikunnassani uusiutuva energia on vahvasti osa energiantuotantoa mutta ei toki kaikkien asukkaiden saavutettavissa koska talokohtainen lämmitys tuolla maaseudulla on valtavirtaa siinähän suomalaiset ovat olleet edistyksellisiä ja siinä on tehty myös poliittisia päätöksiä joilla ihmisiä on saatu siirtymään muun muassa öljylämmityksestä uusiutuvan energian vaihtoehtoihin kuten maalämpöön
ministerin vastauspuheenvuoro kolme minuuttia
arvoisa puhemies mukava kuunnella vilkasta keskustelua hiilenpolton lopettamista koskevasta lainsäädännöstä taitaa olla näin että lopettamisesta on puhuttu suomessa noin vuodesta yhdeksänkymmentäviisi lähtien eli kyllä on paljon puhetta mahtunut ja olen tosi iloinen siitä että nyt hallitus ryhtyi toimeen ja eduskunta on lain käsitellyt ensimmäinen viidettä kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän hiilenpoltto siis suomessa tulee loppumaan sitten tässä kylkiäisenähän on se ajatus että jotka pystyvät hiilestä luopumaan jo aiemmin ja haluavat toimia nopeutetun aikataulun mukaan korvaavissa investoinneissa sitten energiatukien kautta voidaan tukea aika useasti kun energiasta keskustellaan pannaan suloisesti sekaisin sähkö ja lämpö nytten sähköntuotanto meillä on suomessa jo kahdeksankymmentä prosenttisesti päästötöntä uusiutuvia liki viisikymmentä ydinvoimaa vähän yli kolmekymmentä ja yleisesti ajatellaan että sähkö on helppo muuttaa kokonaan päästöttömäksi verrattuna lämmitykseen ja liikenteeseen

esimerkiksi helsinki joka on nyt kaikkein riippuvaisin kivihiilestä ensimmäinen asia on tietysti että erilaiset teollisuuden ja palveluitten hukkalämmöt ja geoterminen energia tulevat tuomaan jonkun verran varmaan ratkaisuja mutta ei polttamista voida kokonaan lopettaa lähitulevaisuudessa vaan osa hiilestä varmasti myös uusiutuvilla polttoaineilla korvautuu se missä määrin on tietenkin sitten helenin ratkottava asia metsäteollisuuden sivutuotteita ja metsänhoidon sivutuotteita meillä on suomessa enemmänkin käyttää kuin tällä hetkellä käytetään täällä edustaja hassi valiokunnan puheenjohtaja väläytti lämmön varastointia siis lämmön varastointi on hyvä juttu mutta pannaan pikkasen mittakaavaan tällä hetkellä lämpövarastot riittävät suunnilleen semmoisen vuorokautisen huipun tasaamiseen ja nyt energiatuella esimerkiksi tuonne mustikkamaalle rakennetaan vähän isompaa lämpövarastointia ja silloin puhutaan ehkä viikoittaisten huippujen tasaamisesta mutta silläkin on todella merkitystä koska ne huiput yleensä tuotetaan esimerkiksi öljyllä jolloin tämä varaston kehittäminen korvaa nimenomaan sitä huippukulutuksessa tarvittavaa öljyä ja sitä kautta toista fossiilista pystytään vähentämään sinne on vielä kohtuullisen pitkä matka toivottavasti se päivä koittaa että meillä on niin runsaasti esimerkiksi tuulienergiaa tarjolla ja se on niin edullista että sitä varastoa pystytään sitten lämmittämään tuulella aika sen näyttää nyt kun viimein saadaan hiili loppumaan nyt on tullut sitten erilainen hätä että täytyy ruveta kieltämään yhtä sun toista muuta sen mikä ero on hiilellä ja turpeella toistan jälleen kerran jos puhemies sallii kun esittelypuheenvuoroa en päässyt käyttämään hiilestä luopuminen edellyttää korvaavia investointeja koska hiilipölykattiloissa ei oikein muulla voi sitä lämpöä tuottaa sen sijaan turpeen käyttö käytännössä tällä hetkellä on aina sekatuotantoa hakkeen kanssa ja jos eussa nimenomaan päästökauppaa tiukennetaan kuten tämä eduskuntapuolueitten yhteinen linjauskin edellyttää

silloin päästöoikeuden kohoava hinta tulee vaikuttamaan sillä tavalla että paikallisissa lämpölaitoksissa kannattaa panna ennemmin haketta kuin turvetta eli turve portaattomasti vähenee sen suhteen mikä on tahti ei sitä tarvitse kieltää päästökauppa tehokkaana ohjauskeinona tulee

puhemies metsästä ja puusta ei puhuta tässä salissa koskaan liikaa nyt kun on puhuttu hiilestä niin todellakin metsähän on meillä se joka hiiltä sitoo todella paljon suomi ja suomalaiset ovat tehneet viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana valtavan ison työn sillä viidenkymmenen vuoden aikana on suomessa hiilensidonta vähintään kaksinkertaistunut koska metsien kasvu on kaksinkertaistunut ja puuston määrä on todella vähintään tuplaantunut siitä mikä se on aikaisemmin ollut ja nämä kaikki ovat sitä että koko ajan sidotaan hiiltä enemmän ja enemmän niin että ei se haittaa vaikka me pikkusen välillä niitä saunoja lämmittelemmekin ja joskus niitä pirttejä puilla lämmitämmekin ja

ja lämmitystä sillä puulla ja pikkusen turpeellakin oli muuten ihan hyvä että ministeri nytten toi esille myöskin tämän turveasian sen että se on kotimainen asia ja se on pieni me tarvitsemme puun rinnalle elikkä suomi on kokonaisuus suomen energia asiat ovat kokonaisuus ei meidän pidä alkaa miettiä sitä että nämä asiat ovat joko tai tosiaan me olemme niin vuoden aikana töitä tämän hiilensidonnan lisäämiseksi että koko maailman laajuisesti me olemme kyllä tehneet valtavan työn näitten eteen ja siksi onkin todella hyvä että me luovumme ulkomaisesta kivihiilestä sen käyttämisestä ja keskitymme entistä enemmän kotimaisten energiamuotojen

arvoisa puhemies en tosiaan ole helsingin kaupungin päättäjä vaan tamperelainen ihminen mutta nyt totean muutaman faktan helsingin kaupungin päätöksenteosta helsingin kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa kaksituhattaviisitoista kauan ennen kuin tästä nyt käsiteltävästä laista oli mitään valmista oma aloitteisesti että hanasaaren hiilivoimalaitos suljetaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä aloitteen tästä helsingin kaupunginvaltuustossa teki valtuutettu ja kansanedustaja vihreä emma kari kun hän sen aloitteen teki niin silloin ensin suhtautuminen oli muiden puolueiden taholta sellaista että tämä on ihan epärealistinen juttu mutta sitten pikkuhiljaa kannattajien määrä kasvoi ja se asia meni sitten kaupunginvaltuustossa läpi ja erinomaista niin tosiaan meistä jotka nyt olemme läsnä tässä eduskunnan istuntosalissa ainoa helsingin kaupungin päättäjä taitaa olla helsingin varavaltuutettu ympäristöministeri kimmo tiilikainen mitä tulee sitten siihen millä hiili korvataan niin itse asiassa ministeri tiilikainen aika paljon referoi suunnilleen samoin kuin itse yritin referoida tätä smart energy transition hankkeen visiota jossa ei ei todellakaan ajatella että kaukolämpö pystyttäisiin toteuttamaan täysin ilman polttoa mutta kuitenkin pyrkimys on se että polton osuus olisi mahdollisimman vähäinen ja näiden muiden kuvaamiemme meidän molempien kuvaamien osien osuus mahdollisimman suuri onneksi helsingin kaupungillakin on kymmenkunta vuotta aikaa nyt sitten miettiä mistä kaikista osista ja minkä suuruisina nämä osaset tulevat niin että korvaavat ratkaisut löydetään vastaavia korvaavia ratkaisuja tarvitaan myös niillä paikkakunnilla joilla ei polteta kivihiiltä omassa kotikaupungissani tampereella tampereella tarvitaan siellähän poltetaan maakaasua ja turvetta ja osittain myöskin puuhaketta nykyisin eli toivon että sentyyppiset ratkaisumallit kuin smart energy transition hankkeessa on visioitu leviävät vähintäänkin suuriin kaupunkeihin ja mitä tulee turpeeseen niin oli ilo kuulla että ministeri tiilikainenkin myöntää sen että tämä kahdeksan puolueen yhteinen kannanotto tarkoittaa jollain aikataululla myöskin turpeen käytöstä luopumista tehdään se sitten lain muodossa tai jollain muulla tavalla esimerkiksi päästökaupan tai päästöveron kautta

puhemies kun vielä tarkastellaan tätä kotimaisen pitää muistaa että meillähän lämpökattiloissa poltetaan paljon sellaista metsäteollisuuden sivuvirroista syntyvää hyvinkin märkää puun kuorta sahanpurua ja erilaisista tasauspätkistä tehtyä haketta jota ei ole kuivatettu ja se on joissakin olosuhteissa kovin märkää ja sen seospolttoaineena turve on aivan loistava koska sillähän voidaan säätää sitä kosteutta niin että leijukerroskattiloissa saavutetaan se oikea polttolämpötila jolloin hiukkaspäästöt ovat käytännössä

sähköntuotanto chp kattilassa nousee sen viisi prosenttiyksikköä ylemmäksi kun saadaan kattilapaine nousseen lämpötilan takia ylemmäksi ja sähköntuotanto on parempaa ja todellakin hiukkaspäästöt ovat siinä tilanteessa nolla koska se lämpötila on todella korkea kun se palaa ja sitten kattilatekniikan kannalta kun se puun ja

ilomantsissa reilun vuoden kuluttua aloittava tehdas on ensimmäinen innovaatio koko maailmassa avaa aivan uuden tekniikan ja teollisuuden alan ja sekin on innovaationa muuten ilmastoystävällinen teko se kyseisestä turpeesta tehty tekninen hiili korvaa kivihiilestä ja ja raakaöljystä tehtyä nykyistä teknistä hiiltä elikkä kun me katsomme näiden erilaisten lähtökohtien läpi tätä asiaa niin kannattaa aina muistaa se että mikä on lopputuotteen kokonaisvaikutus ilmastoon elikkä tämä on turpeen kannalta se loistava kehityssuunta ollut viime vuosina ja lisää tuotteita on koko ajan tulossa rouva puhemies lopuksi vielä se että

kun eurooppalaisissa kasvitarhoissa puutarhoissa tehdään lasinalaisviljelyä kasvatetaan tomaattia kurkkua ja vaikka mitä niin turpeesta pystytään tulevina vuosina tekemään sellaisia kasvualustoja jotka ovat täysin saasteettomia ne eivät päästä ympäristöön yhtään litraa ylimääräistä vettä ravinteet eivät karkaa ja mikä parasta kun se kyseinen tuote on käytetty loppuun jonakin päivänä sen turpeen käyttömahdollisuus heikkenee jolloin siihen tulee kasvitauteja ja rikkaruohoja ynnä muita niin sen jälkeen se kompostoidaan se voidaan käyttää sitten vaikka nurmikoiden tekoon eli senkään jälkeen se ei ole ongelmajäte jotkut käyttävät kasvihuoneviljelyssä muun muassa tällaista tuotetta kuin kivivilla joka on sen viljelyn jälkeen ongelmajäte mutta kun turvetta käytetään niin se on sen jälkeen loistava ympäristörakentamiseen tarvittava raaka aine eli mikään ei mene hukkaan metsää ei mene yhtään pisaraa hukkaan eikä ravinteita pääse karkuun ihanteellinen ratkaisu kyllähän me pöljiä olemme jos tällaista mahdollisuutta emme käytä hyväksemme

viime vuonna toissa vuonna turvetta käytettiin suomessa energiantuotannossa alle puolet siitä mitä nyt sitten muutamassa kaupungissa on hiilen merkitys lämmön tuotannolle eli nämä eivät ole edes saman mittakaavan asioita ja aivan kuten edustaja hassi täällä totesi sitten esimerkiksi päästökaupan tiukentamisen kautta tuo ohjaus tulee niin että turpeen käyttö tulee sitä myöten vähenemään vielä tähän helsingin päätöksentekoon aivan oikein hassi muistutti että päätös hanasaaren voimalan sulkemisesta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä tehtiin vuonna kaksituhattaviisitoista mutta edelleen silloin jäi kyllä helsingissä voimaan se ajatus että se toinen kivihiilikattila salmisaari voisi jatkaa jopa aina vuoteen kaksituhattaviisikymmentä asti

muistaakseni vasta kaksituhattaseitsemäntoista valtuusto päätti että no aiennetaan tämä salmisaaren sulkeminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi no nyt tämä laki sitten kertoo että myös se voimalaitos on korvattava muilla

aika nopeaan tahtiin tässä on sitten tämä kivihiilestä luopuminen edennyt ja mainittakoon vielä sen verran että kun suomi oli yhdessä kanadan ja brittien kanssa tällaista kansainvälistä irti hiilestä koalitiota perustamassa niin siinä samassa poppoossa taitaa olla tällä hetkellä kahdeksan yhdysvaltain osavaltiota jotka ovat myös tehneet päätöksen luopua hiilen poltosta vaikka liittovaltiotasolla siellä ehkä edetään vähän toisella tavalla

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolmekymmentäyhdeksän

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esityksellä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia tieliikenteen raskaan kaluston kuljettajan ammattipätevyyden hankkimisessa otettaisiin käyttöön pelkkien kokeiden suorittamiseen perustuva vaihtoehto nykyisten koulutusmallien rinnalle perustason ammattipätevyyskoe olisi kaksiosainen ja edellyttäisi teoriaa ja käytäntöä koskevien kokeiden suorittamista tieliikenteen ammattipätevyyksiä koskevat muutokset on ehdotettu tulemaan voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä pitäisin kuitenkin tärkeänä että näitä ei vaadittaisi myöskään enää tänä vuonna vaikka lakia ei voida toki taannehtivasti tehdä

arvoisa rouva puhemies kyseessä on hallituksen esitys joka on lain liikenteen palveluista kolmas vaihe me olemme täällä salissa käsitelleet kaksi edellistä vaihetta ja koko tämä iso lakipaketti on ollut pitkä prosessi nyt tässä kolmannessa vaiheessa on käytännössä teknisiä muutoksia niin että koko lain pykälänumerointi muuttuu juoksevaksi tämä oli niissä kahdessa vaiheessa havaittavissa oleva asia ja nyt tähän on puututtu sitten myös

se että tämä helpottaa kuljettajapulaa ammattipätevyys voidaan hankkia monipuolisin vaihtoehdoin ja tämä ratkaisee monessa yrityksessä sitä kuljettajapulaa mikä on ollut havaittavissa huomionarvoista on että kun käytiin keskustelua kahdesta edellisestä vaiheesta lain liikenteen

oli hyvinkin erilaisia näkemyksiä mutta kun olin liikenne ja viestintävaliokunnassa me saimme yksimielisen mietinnön aikaiseksi se on hyvä lähtökohta tälle varmaankin kaikkein eniten käytiin tässä yhteydessä keskustelua edelleen taksiliikenteeseen liittyvistä asioista siitä miten taksiliikenne toimii tällä hetkellä ja kyllähän siinä parantamisen varaa on se on tosiasia tässä vaiheessa nimenomaan tässä hallituksen esityksessä käytiin keskustelua siitä mitä taksinkuljettajan tulee sisältää ja kenellä on vastuu siitä että

on se paikallistuntemus hallussaan tällä hetkellähän on niin että taksinkuljettajan

on koe siinä taksinkuljettajan kokeen osiona ja nyt kun tämä hallituksen esitys pääsee eteenpäin niin se paikallistuntemuskoe poistuu käytännössä mutta silti taksinkuljettajalla tulee olla jatkossakin nimenomaan sen pääasiallisen toiminta paikallistuntemus paikallistuntemus ei poistu vaan se säilyy edelleen ja taksiyrittäjä vastaa sitten kuljettajalla on se jatkossakin on erittäin hyvä että se säilyy siinä koska tiedetään että etenkin tässä asiassa on ollut tällä hetkellä isoja puutteita ja tämä on myöskin taksiliiton

nyt ollaan muuttamassa lakia liikenteen palveluista ja tämähän on nimenomaan kolmasosa tätä isoa pakettia johon ovat liittyneet muun muassa taksiuudistus ja monet muut asiat ensinnäkin todella tämä ammattipätevyys osoitetaan tuolla rekkaliikenteessä ammattipätevyyskortilla todella paljon viestiä on tullut kaikenlaisista kursseista mitä on jouduttu käymään monessa tapauksessa on vähän ongelmana ollut se että muna opettaa kanaa en tietenkään puhu nuorista kuljettajista heille varmasti täytyykin opettaa säästeliästä ajoa ja ja muuta tällaisia asioita mutta kun monesti siellä on todella kokeneita kuljettajia joilla eläkeikä varmasti tuntevat miten tien päällä kuljetaan niin sitten siellä joku konsultti heille opettaa moneen moneen kertaan samoja asioita jotka on jo käytännössä opittu siinä mielessä on hyvä että tämä menee nyt sen kokeen kautta toki niitä kurssejakin voidaan sitten pitää jos tarpeen on toinen asia on tietysti sitten tähän taksiliikenteeseen liittyvä asia se pätevyys siellä todellakin me saimme tuonne mietintöön kirjatuksi nyt sitten myös sen että paikallistuntemusta pitää olla ongelmahan on ollut siinä että ei ole enää sitä asemapaikkaa mutta kuitenkin jos ajatellaan että on se pääasiallinen toiminta alue niin itse olisin kyllä jopa jotenkin tiukemminkin sen nyt laittanut sinne että että pitää osata seutu ja kadut ja näin on tapahtunut useita kertoja että kuljettaja ei todellakaan tiedä missäpäin on edes eduskuntatalo onneksi se nyt on kuitenkin tuonne kirjattu on siis työnantajan vastuulla että tämä kuljettaja osaa nämä osoitteet ja hänellä on se paikallistuntemus mutta viittaan tässä esimerkiksi niihin lausuntoihin joita näkövammaiset meille toivat esille että on aika vaikeaa sen sokean ihmisen painaa siihen navigaattoriin niitä nordenskiöldinkadun kirjaimia jos ei kuljettaja suomen kieltä tai osaa lukea tai kirjoittaa suomen kielellä saatikka sitten tosiaan mitenkä muissakin esimerkiksi tämmöisissä sairaustapauksissa toimitaan eli siinä mielessä luulen että tätä asiaa jossain vaiheessa joudutaan kyllä kyllä käymään vielä läpi ja ehkä seuraavan hallituksen aikana jopa korjaamaankin mutta mutta tässähän on on juuri se ongelma tietysti että sinä voit tavallaan suorittaa sen paikallistuntemuksen jollakin muulla alueella ja tulla sitten tänne helsinkiin toimimaan mutta joka tapauksessa on hyvä että se nyt on kirjattu tuonne kuitenkin ja että se on työnantajan vastuulla toivottavasti tarvitse sitten maahanmuuttovirastosta hakea lappua että joo kyllä tämä kaveri osaa suomen kieltä vaikkei osaakaan toivottavasti ihmiset saavat palvelunsa asiallisesti tämänkin nimenomaan tämän lain myötä

arvoisa rouva puhemies puutun tähän samaan asiaan josta edustaja alatalo tässä jo käytti puheenvuoron kyseessä on siis liikennekaaren kolmas vaihe kahdessa aikaisemmassa vaiheessa olen käyttänyt puheenvuoroja ja pidän ihan johdonmukaisena käyttää kolmannessakin olen ollut äärimmäisen pettynyt aikaisemmin tähän taksilakimuutokseen liikennekaaressa on paljon hyviäkin asioita en sitä sano mutta haluan nyt alleviivata tätä taksilain muutoksen kohtaa joka nytten tässä liikennekaari kolmosenkin vaiheessa näkyy eri eri asioina ja nimenomaan tätä paikallistuntemusta koskevaa osaa joka kylläkin tässä esityksessä nyt pyyhkäistään pois vaateena se on siellä toiveena mutta vaateena enää ei monet meistä taksia työssään tai harrastuksissaan taksia käyttävät tai liikuntarajoitteiset ihmiset näkövammaiset ihmiset ovat hyvinkin taksin varassa ja suomessa on voitu tähän päivään asti luottaa taksiin taitaa olla taksiin luottaminen kovempaakin kuin poliitikkoihin luottaminen maassa mutta enpä usko että enää kauaa

sen lisäksi että itselläni on kokemusta sitä asiakkaiden kokemusta tietenkin meille kansanedustajille välitetään niin taksiautoilijoiden toimesta kuin muiden taksia käyttävien ihmisten toimesta tällainen gps pohjainen järjestelmä toki tuo taksiliikenteeseen varmasti joustavuutta helpottaa taksinkuljettajan työtä mutta silloin jos taksinkuljettajan ainoa osaaminen ympäristöstä perustuu siihen gps järjestelmään ollaan kyllä todella heikon heikon palvelutason äärellä jos gps järjestelmään tulee vika tai jos näkövammainen ihminen niin kuin edustaja alatalo tuossa mainitsi ei pysty sormella sitä tiettyä paikkaa johonka autolla haluaisi päästä ollaan kyllä tilanteessa jossa ei enää voi puhua siitä suomalaisesta taksista johon kansalaiset ovat voineet luottaa kun puhutaan vaikkapa vanhusten palveluiden laadun valvonnasta äärimmäisen tärkeä ja ja varmasti monia meitä koskettava asia palvelun valvonnassa niin haluan kyllä korostaa myös taksipalvelun valvonnan välttämättömyyttä me emme voi rakentaa suomalaisen liikenteen ympärille kansalaisille hyvin järjestelmää ainoastaan bisneksen ja yksittäisen voitontavoittelun voitontavoittelun ja alalle ilmoittautumisen varaan vaan meillä pitää olla valvonta taksiliikenteelle olen todella pettynyt että nyt yksi keskeinen osa tästä valvonnan rakenteesta paikallisen alueen ja tieverkostonkin tunteminen poistetaan pätevyysedellytyksistä sanon että ei mennä askelta vaan peruutetaan tällä suomalaisella taksilla hyvin toimivalla taksilla kyllä vuosikymmeniä taaksepäin koko tämän liikennekaaren ja taksilain romuttamisen osalta

arvoisa rouva puhemies edustaja mika karin ansiokkaaseen puheenvuoroon haluan todeta sen että paikallistuntemusvaadetta ei poistettu tässä hallituksen esityksessä nyt kun me päätämme näin kun liikenne ja viestintävaliokunta käsitteli asiaa niin me nimenomaan lisäsimme sinne hallituksen esitykseen että taksinkuljettajalla tulee olla se paikallistuntemus edelleen se paikallistuntemuskoeosio siitä kokeesta

poistuu mutta se paikallistuntemusvaade säilyy siellä tämän varmistamiseksi valiokunta esittää

yksityiskohtaisissa perusteluissa että liikennepalvelulain pykälän kolmanteen kohtaan lisätään kuljettajalta vaadittava paikallistuntemus elikkä se on nyt myöskin siellä pykälissä oleva asia myöskin tästä eteenpäin ja siitä vastaavat sitten myöskin yrittäjä ja toimijat
arvoisa arvoisa rouva puhemies käytännössä kuitenkin nyt tiputetaan rima sille tasolle että sen riman yli pääsee alalle ja sen lisäksi mitä aikaisemmin sanoin näiden taksinkuljettajien tai varmaan heitä vielä voi kutsua taksiautoilijoiksi valvontaa ei käytännössä suorita kukaan silloin kun ollaan tilanteessa että kukaan ei seuraa niiden palveluiden hyvinkin kriittisten palveluiden äärellä olevien ihmisten matkantekoa ja sitä palveluntarjontaa joka heille tarjotaan niin voidaan sanoa että meillä on tuhansia tai kymmeniätuhansia suomessa hyvinkin tärkeisiin asioihin takseja käyttäviä ihmisiä sairaalaan menijöitä näkövammaisia vanhuksia heikommassa asemassa olevia ihmisiä joille taksipalvelun käyttäminen on päivittäistä ja välttämätöntä

arvoisa puhemies me elämme valtavan muutoksen aikakautta olemme todellakin nyt siirtymässä sääntely yhteiskunnasta yhä enemmän vapaamman yhteiskunnan kuvioon tällä vaalikaudella on puhuttu koko ajan että sote puolella ja maakuntahallinnossa on valtavat mutta liikenne ja

ja siellä ministeriössä on tapahtunut aivan valtavasti elikkä kyseisessä ministeriössä on valmisteltu todella suuri laaja alainen lakimuutoskokonaisuus mitä me olemme tällä vaalikaudella käsitelleet ja se on saatu nytten jo aika lailla valmiiksi

asioita asioita on ollut valtava määrä mikä on johtanut siihen että varmasti sinne on nyt sitten virheitäkin jäänyt ei kukaan voi kuvitellakaan että noin isoa kokonaisuutta virheettömästi suoritetaan mutta me olemme saaneet sen ison murrosvaiheen vietyä eteenpäin niin että pääsemme eteenpäin näissä kuvioissa seuraavalla vaalikaudella varmaan tullaan tekemään useitakin pieniä korjauksia mutta niinhän on että kun käytäntö alkaa näyttämään niin sitten asioita muutetaan sen mukaisesti taksiasia on on keskusteluttanut kaikkien näitten vuosien aikana varmasti kaikkein eniten kun tätä lakia liikenteen palveluista on käsitelty olisihan sitä asiaa todellakin toisinkin voinut tehdä ja ja toteuttaa mutta nytten on kuitenkin tähän tilanteeseen tultu äsken keskusteltiin tästä paikallistuntemuksesta mikä oli nyt sitten tässä laissa mikä viimeksi käsiteltiin semmoinen ehkä kaikkein näkyvin ja keskustelluin osio helpottuuko se tilanne vai ei aikaisemmin riitti että oli suorittanut vaikka kuusamossa paikallistuntemuksen ja sillä sai sitten tulla helsinkiin töihin nytten tilanne on oikeastaan parempi siinä että nyt esimerkiksi helsinkiläinen esimies todellakin voi vaatia että se on paikallistuntemus eikä kuusamossa

itse kiinnitin eniten huomiota tähän juristina voi kiinnittää huomiota pykäläasioihin kyllähän ennen kuin alettiin töihin oli todella hankala ja monimutkainen tämä pykälöintiasia ja se olisi pitänyt jo hoitaa lain liikenteen palveluista ykkösvaiheessa no onneksi nytten se saatiin kolmosvaiheeseen käsiteltyä tosin en ole kyllä vieläkään ihan täysin tyytyväinen siihen kokonaisuuteen mutta tällä vaalikaudella päästiin nytten tähän
arvoisa puhemies tästä taksilain uudistuksesta olen sanonut aiemminkin että kun käytiin korjaamaan sellaista mikä ei ole rikki niin nyt sitten päästään oikein olan takaa korjaamaan sellaista joka on rikki hyvää tästä ei enää saa ja nyt sitten parsitaan tätä kelvotonta lakia seuraavat seuraavat vuodet toisensa perään kun takaisin paluukin on varsin vaikeaa ja parsimista riittää edellä puhuneet kuvasivat hyvin nyt tämän kolmannen vaiheen käsittelyä liikenne ja viestintävaliokunnassa useat järjestöt vetosivat sen puolesta että paikallistuntemus voitaisiin huomioida jotenkin ja nyt saatiinkin vähän järkeä tältä osin tähän lakiin jopa pykälätasolle eikä vain perusteluihin pykäläthän ne viime kädessä ratkaisevat kuten me tiedämme niin että ylipäänsä edelleen voidaan vedota tällaiseen paikallistuntemuksen käsitteeseen siitä yhteistyöstä kiitos myös hallituspuolueiden edustajille

arvoisa puhemies näkövammaisten lisäksi olen huolissani muistisairaiden taksipalveluista kaikkien näiden muutosten aikana olen muistiliiton puheenjohtajan roolissa tuonut tuonut tätä huoltani täällä eduskunnassakin esille ja tämä huoli ei ole kyllä yhtään ainakaan vähentynyt muistisairaat ovat aiemmin voineet luottaa taksien hyvään palveluun mutta nyt olen kyllä saanut paljon huolestuneita viestejä siitä että turvattomuus on lisääntynyt ja ei ole varmuutta siitä osaako taksinkuljettaja auttaa muistisairasta oikealla tavalla ja ja osaako hän viedä suoraan sinne paikkaan minne tarkoitus on viedä koska muistisairas ei välttämättä itse hänen toki tarvitsekaan osata ohjata sitä kuljettajaa muistisairaan pitäisi voida luottaa siihen että kuljettaja tietää luotettavasti reitit ja osaa avustaa ja ja auttaa oikealla tavalla ja nyt enää ei ole näin eli minä olen aivan samaa mieltä edellisen puhujan kanssa että nyt rikottiin jotain erittäin hyvin toimivaa muistiliitossa oltiin todella tyytyväisiä aiemmin taksipalveluihin mutta tällä hetkellä näin ei enää ole

arvoisa rouva puhemies tässä isossa lakipaketissa huomio kiinnittyy niin kuin tässäkin keskustelussa ollaan huomattu nimenomaan näihin taksiasioihin ja taksin palveluun mikä se on se on äärimmäisen tärkeä asia että siellä kuljettajat osaavat asiansa huomioivat kuljetettavansa olkoot he sitten minkälaisia ihmisiä tahansa ja etenkin kyllä tuossa liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli selkeästi esille se esille se että eri vammaisjärjestöt toivat esille sen että olkoon kyse sitten näkövammaisista tai muistisairaista

huomioida se minkälaista palvelua he saavat ja että myöskin liikuntarajoitteiset ihmiset tarvitsevat asianmukaista palvelua se on myöskin tietysti tässä lakiesityksessä huomioitu sen palvelun tulee olla edelleen hyvää tulevaisuudessa tässä on käyty nyt keskustelua taksinkuljettajan kokeista minkälainen sen taksinkuljettajan kokeen pitää olla ja sehän on traficomin määritelmissä traficom on sen määritellyt mitä siinä kokeessa vaaditaan nyt eri ammattiliittojen niin taksiliiton kuin autokoululiitonkin esimerkiksi ja muiden toimijoiden toivomuksesta taksinkuljettajan kokeesta on poistettu

nimenomaan se paikallistuntemuskoe mutta se paikallistuntemus tulee olla edelleen tulevaisuudessa taksinkuljettajalla näiden esimerkiksi vaikkapa autokoululiiton mukaan paikallistuntemuskokeen poistaminen on hyvä asia sitä ei ole vaadittu aikaisemminkaan esimerkiksi paketti tai kuorma autonkuljettajan ammatissa eikä ensihoidossa tai pelastustoiminnassa eikä kuriiripalveluissa ole vaadittu tätä koetta se on ollut ainoastaan

sillä pääasiallisella toiminta alueella pääasiallisella toiminta alueella elikkä niillä taksinkuljettajilla jotka pääasiallisesti toimivat täällä helsingin alueella esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tulee olla tälle alueelle se paikallistuntemus ja sitä pitää myöskin valvoa se pitää olla ja vastuullinen taksiyritys opettaa myöskin mitä ne asiat vaativat ja siitä on valvonta myöskin olemassa se on sanottu myöskin täällä tekstissä ihan selvästi että velvollisuus tämän paikallistuntemuksen varmistamiseksi on henkilöliikennettä tarjoavalla luvanhaltijalla hänen tulee vastata ja huolehtia siitä että kuljettajalla on riittävä paikallistuntemus
arvoisa puhemies oppositiosta on esitetty jopa että laki on täysin kelvoton eihän näin todellakaan ole tuossa lakikokonaisuudessa on uusittu valtava määrä semmoisia asioita jotka on oikeasti pitänyt korjata tähän päivään eletään vuotta kaksituhattayhdeksäntoista joten kyllä meidän ollut pakko muuttaa asioita vastaamaan tämän päivän toiveita ja ja tarpeita ja sen mukaan on sitten toimittu

mitä on paras tekniikka ja osaaminen päästy siihen tilanteeseen nyt sitten taksikuskeista heitä on tässä salissa tämän lain valmistelun aikana käsittelyn aikana mollattu hyvinkin paljon nyt pitää kuitenkin sanoa sanoa se että suurin osa suomen taksikuskeista on todellakin ammattilaisia ja heidän palvelunsa on hyvää on todella mukavia keskusteluja minullakin ollut taksimiesten kanssa hyvinkin paljon asioista ja tullut kyllä siihen tulokseen että siihen palkkaan nähden mitä he saavat he hoitavat kyllä työnsä todella hyvin julkinen tieto on se että taksipuolella varsinkin täällä kaupunkiseudulla on todella pula työntekijöistä pula työntekijöistä on juurikin sen takia että se palkka ei ole kaksinen tässä kokonaisuudessa vielä paikallistuntemuksesta se että todellakin esimiehet valvovat paikallistuntemusasioita todella paljon eteenpäin ja kyllä se on kaikille yrityksille ihan kunnia että asiat hoidetaan hyvin eteenpäin nyt on ollut monia ongelmia tässä murrosvaiheessa muutosvaiheessa mutta uskon ja toivon että vuoden päästä näissä asioissa tilanne on jo mennyt paljon eteenpäin

puhemies olen aivan samaa mieltä että tässä kokonaispaketissa on paljon hyviä asioita mutta ne muutamat kohdat ne muutamat kohdat ovat vammaisten ja paljon apua tarvitsevien kohdalla huolestuttavia kohtia sen takia näitä ei voi ohittaa sanomalla että siellä on paljon hyvää koska näihin pitää puuttua koska nämä ovat palvelujen laadun ja ja yhdenvertaisuuden kannalta tärkeitä jotta vammaiset uskaltavat käyttää käyttää jatkossakin näitä taksipalveluita olen siitäkin aivan samaa mieltä että suurin osa taksiautoilijoista on huippuammattilaisia ja osaajia mutta jos sen muistisairaan tai näkövammaisen tai paljon apua tarvitsevan kohdalle sattuu se yksi taksiautoilija joka ei sitä hommaa hyvin hoida niin se voi aiheuttaa sen että että tämä muistisairas ei sen jälkeen enää uskalla käyttää näitä palveluja eikä pysty luottamaan siihen että sieltä saisi näitä hyviä ja laadukkaita palveluita jatkossa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljäkymmentä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä
arvoisa rouva puhemies äskeisessä asiakohdassa keskusteltiin liikennepalvelulain muuttamisesta ja niin keskustellaan tässäkin kohdassa mutta nyt on hieman erilaisesta asiasta kyse nyt on kyse nimenomaan siitä että tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan annettavaksi eun satamapalveluasetusta täydentävät kansalliset säännökset ja se asetus velvoittaa jäsenvaltiot säätämään viranomaisesta joka käsittelee asetuksen soveltamista koskevat valitukset sekä asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja muutoksenhausta tämä hallituksen esitys oli liikenne ja viestintävaliokunnassa ja mietintö on yksimielinen siellä käytiin kyllä keskustelua ja asiantuntijat olivat hieman eri mieltä asioista mutta kuitenkin päädyttiin yksimielisesti hallituksen esityksen kannalle se mistä asiantuntijat olivat olivat eri mieltä

mihin sitä sovelletaan sitä sovelletaan satama alueilla tai satamaan johtavilla vesiväylillä tapahtuvaan satamapalveluiden tarjoamiseen asetus soveltuu euroopan laajuisen ten t liikenneverkon merisatamiin joita suomessa on kaiken kaikkiaan kuusitoista kappaletta kysymys oli siitä että satamaliitto joka käytännössä on toimijana näissä satamissa ja heidän jäsenjärjestönsä ja jäsenensä siellä olisi halunnut että eun satamapalveluasetuksen alaiseksi valvontaviranomaiseksi olisi tullut kilpailu ja kuluttajavirasto elikkä kkv kun tässä hallituksen esityksessä esitetään sitä että traficom olisi se valvoja ja kyllä liikenne ja viestintävaliokunta päätyi sitten laajan kuulemisen jälkeen siihen että kyllä se on hyvä että se on traficom he valvovat vastaavia asioita muuallakin

arvoisa puhemies en pystynyt tämän lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä käyttämään puheenvuoroa joten halusin nyt tulla sanomaan muutaman sanan digitaalisista palveluista koska olen tämän asian kanssa niin paljon muun muassa tulevaisuusvaliokunnassa ollut kiinni tämä lakiesitys on hyvä ja kannatettava ja valiokunta on mietinnössään tehnyt hyvää työtä arvioidessaan lakia haluan kuitenkin nyt muistuttaa siitä että meillä on lähes miljoona kansalaista jotka eivät pysty voi tai osaa käyttää digipalveluita tässä joukossa on kaikenikäisiä ihmisiä meillä on usein virheellinen käsitys nuorten digitaidoista nuoret kyllä osaavat hyvin toimia sosiaalisessa mediassa mutta monella voi olla suuria vaikeuksia hoitaa asioitaan verkossa esimerkiksi erilaisten lomakkeiden täyttäminen voi heille olla vaikeaa ja tämä johtaa helposti nuorten ihmisten syrjäytymiseen kuten valiokunta mietinnössään toteaa digitaalisten palvelujen kehittämisestä huolimatta palveluja on jatkossakin tuotettava monimuotoisesti esimerkiksi kasvokkain ja puhelimitse suomessa tulee nimittäin aina olemaan henkilöitä jotka eivät kykene tai pysty olemaan tai halua olla digitaalisten palveluiden äärellä esimerkiksi tällä hetkellä ja vielä pitkään lähitulevaisuudessakin meillä on paljon ikäihmisiä digipalvelujen ulottumattomissa tilastokeskuksen mukaan suomalaisista kuusitoista viiva kahdeksankymmentäyhdeksän vuotiaista kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia käyttää internetiä kuitenkin on huomioitava että kuusikymmentäviisi viiva seitsemänkymmentäviisi vuotiaista seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja vuotiaista vain kolmekymmentäseitsemän prosenttia käyttää nettiä sähköpostia kolmekymmentäseitsemän viiva kahdeksankymmentäyhdeksän vuotiaista käytti vain kaksikymmentäkahdeksan prosenttia ja verkkopankkia kolmekymmentä prosenttia tilastokeskuksen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tekemän selvityksen mukaan virallisen lomakkeen verkon kautta lähettäneitä ikäihmisiä kuusikymmentäviisi viiva seitsemänkymmentäneljä vuotiaissa oli vain kolmekymmentä prosenttia ja

vuotiaissa kymmenen prosenttia eli meidän ikäihmisemme eivät edelleenkään pysty käyttämään digitaalisia palveluita niin hyvin kuin usein luullaan tai kuvitellaan osalla syynä on se etteivät nämä palvelut ole heille esteettömiä ja saavutettavia ja siksi on myönteistä että myös valiokunta on ottanut kantaa digipalvelujen esteettömyyteen tähän asiaan varmaan joudutaan vielä palaamaan kunhan esteettömyysdirektiivi astuu voimaan toisaalta ikäihmisten digipalvelujen ulkopuolella oleminen johtuu siitä ettei koulutusta ja ohjausta digipalvelujen käyttöön ole riittävästi suunnattu ikäihmisille esteenä digitaalisten palveluiden käytölle myös laitteiden ohjelmien ja käytön kalleus jos haluamme lisätä digikansalaisten määrää on yhteiskunnan varmistettava että kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet hankkia tai lainata laitteisto vaadittavat tietojärjestelmät ja verkkoyhteydet sekä oppia niiden käyttö ja taloudelliset mahdollisuudet maksaa käytöstä arvoisa puhemies yhdenvertaisuuden kannalta on tällä hetkellä ongelmana se että kasvokkain annettavat palvelut alkavat olla kovin kalliita esimerkiksi pankkipalveluissa laskun maksaminen on kohtuuttoman kallista palveluverkon supistuessa myös palvelujen pariin pääseminen on hankalaa ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia tämä uhkaa syrjäyttää osan ikäihmisistä yhteiskunnan täysvaltaisesta toimijuudesta merkittävää on että sosiaali ja terveydenhuollon palveluita käyttävät ja tarvitsevat ikääntyneet eivät kaikki ole osaavia ja aktiivisia verkkopalvelujen käyttäjiä ja nyt sote palvelujen tuottamisessa tavoitellaan tulevaisuudessa yhä enemmän etäpalveluiden avulla tuotettavia palveluita valvira onkin vuonna kaksituhattaviisitoista todennut että etäpalvelun käyttö edellyttää aina tietoista suostumusta ja palvelujen tulee olla soveltuvia etäpalveluiksi valvira on myös muistuttanut että että hoidettavalle on aina varattava myös mahdollisuus henkilökohtaiseen vastaanottokäyntiin arvoisa puhemies seuraavan hallituksen tavoitteena tulee olla digitaalisen kuilun umpeen kurominen tähän tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimintalohkoja kuten kirjastoja vapaata sivistystyötä kouluja nuorisotyötä aikuiskoulutusta ja ikäihmisten palveluita tavoitteeseen pääseminen voidaan varmistaa ilmiöpohjaisen budjetoinnin avulla tämä tarkoittaa tavoitteen toteutumiseen tarvittavien resurssien kokoamista yhteen ja selkeän johtamisjärjestelmän luomista nyt resurssit jakautuvat liian monelle taholle ja asian toteuttamiseen tarvittava selkeä johtaminen puuttuu ja siksi tämä asia ei ole edennyt toivotulla tavalla meillä on vielä paljon tehtävää tässä asiassa

arvoisa puhemies lapset nauravat monesti että sinä tuotakaan tajua ja osaa ja minun mielestäni minä osaan aika hyvin kuitenkin digitaalisia palveluita hoitaa ja tehdä näitä kaikkia asioita mutta totuushan on se että lapset oppivat koko ajan uusia asioita vanhempi sukupolvi ei pärjää niitten kanssa ja minä vastaavasti käyn sitten omaa äitiäni auttamassa kaikissa näissä asioissa sähköiset palvelut ovat mahdollisuus myöskin meille syrjäisempien seutujen ihmisille koska tänä päivänä me pystymme näitten sähköisten palvelujen ansiosta tekemään kaikkia töitä ympäri suomen kaikkialla suomessa kunhan vain kaapelit toimivat ynnä muuta mutta nekin on kuitenkin aika hyvin jo saatu kaikkialle suomeen kohtuullisesti hoidettua langattomat hoituvat ei nyt parhaimmalla mahdollisella teholla mutta kuitenkin jotenkuten suurin ongelma on kuitenkin ikäihmisten asioiden hoitaminen kun taajamissakaan varsinkaan tuolla syrjäisemmillä alueilla ei ole enää palveluja eikä edes paikalla henkilöitä joilta nämä vanhemmat ihmiset voivat henkilökohtaisesti tulla kysymään apua ja neuvoa yhtenä esimerkkinä kerron tapauksen jossa meidän kylällä yksi vanhempi mies tuli minun tyköni ja sanoi että hoidatko sinä minulle tämän asian minä sanoin että no totta kai minä voin hoitaa tämän asian mutta hänellä ei ollut verkkopalvelutunnuksia minä soitin sitten seuraavana päivänä pankkiin että voisimmeko me tämän asian hoitaa niin että antaisitte minulle ne tunnukset että minä kyllä hoidan tämän vanhemman miehen asiat

mies ei ole edunvalvonnassa eikä muuta vastaavaakaan elikkä sinä et saa hoitaa tämän miehen asioita ja tämä mies itse ei osannut sitten ikänsä vuoksi näitä verkkopalvelutunnuksia ottaa käyttöönsä ja hallita näitä asioita elikkä tilanne oli täysi mahdottomuus ja nytten tämä vanhempi mies sitten siellä

saada näitä palveluita millään tavalla käyttöönsä aivan järkyttävä tilanne elikkä ei ole kuitenkaan huomioitu mitä tämä tulee tarkoittamaan syrjäisemmille alueille digitalisaatio ja sähköiset palvelut kehittyvät joka sektorilla olen itse ympäristövaliokunnassa ollut näitä asioita nytten katsomassa tämän vaalikauden meillä on ollut mukavasti sielläkin nyt sitten uusia lakiesityksiä siitä millä tavalla nämä sähköiset palvelut kehittyvät hyvä kehitämme eteenpäin mutta huomioimme todellakin sen että vanhemmat ihmiset eivät selviä ilman henkilökohtaista apua

arvoisa puhemies aivan totta on että että niin sanottu digiosattomuus on yleisempää ikäihmisillä tosin meillä on erittäin hyvin osaaviakin ikäihmisiä eli ei voi koskaan yleistää tässä asiaa mutta toisaalta meillä on myöskin jonkinlaista harhaa siinä kun me kuvittelemme että kaikki nuoret osaavat käyttää digipalveluja siis minä luulen että ihan suurin osa lähes kaikki nuoret kyllä pystyvät siellä somessa

näin on että jos ei tulevaisuudessa pysty siellä digimaailmassa nuori olemaan niin hänhän kyllä syrjäytyy yhteiskunnasta hyvin nopeasti
arvoisa puhemies todellakin kiitoksia edustaja mäkisalo ropposelle tästä asiasta että toitte esille nuorten tilanteen sillä meillä on nyt tämän digitalisaation sähköisellä nettiaikakaudella todellakin tapahtumassa se että meillä on suuri määrä nuoria putoamassa kelkasta ihan sen takia että he eivät osaa hallitse he ovat kiinnostuneet ehkä koneista ja ja kaikista muista laitteista mutta ole niinkään kiinnostuneita siitä lukemisesta tai tietokoneen äärellä olemisesta eivät kaikki nuoret tosiaankaan ole sen tietokoneen ääressä kaiken aikaa ehkä meidän lapset osaavat hyvin englantia kehittyvät englannin kielessä todella hyvin ja näin mutta toiset nuoret ovat entistä enemmän syrjäytyneitä koska eivät hallitsekaan sitä englannin kieltä monet palvelut muun muassa sähköiset palvelut ovat tänä päivänä jo englannin kielellä mutta miten pärjäävät nämä nuoret jotka sitten eivät asu siellä nettimaailmassa he ovat putoajia tänä päivänä kehitys tapahtuu näitten nopeampien ja paremmin pärjäävien ehdoilla joka paikassa elikkä hyvä että tämä heikompien nuorten asema otetaan nyt sitten tässä huomioon ja jatkossa varmasti tulisi entistä paremminkin ottaa huomioon sillä yksikään nuori ei saa pudota kelkasta